päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja lindtman

arvoisa rouva puhemies tiistaina tässä salissa käytiin kansanedustajien aloitteesta tärkeä keskustelu veroparatiiseja ja

keskustelu on erittäin ajankohtainen panama paperit ovat paljastaneet eliitin keskuudessa rehottavan moraalisen rappion verojen keskustelun kuluessa kansanedustaja timo harakka nosti esiin tärkeän kysymyksen korkovähennyssäädökset joihin jäi kiinteistöyhtiöiden osalta porsaanreikä tässä yhteydessä edustaja harakka totesi että ministeri toivakkahan todisti sen olemassaolon perustamalla kiinteistösijoitusyhtiön belgiaan ministeri toivakka tässä keskustelussa kiisti olleensa mukana kiinteistöyhtiössä ja totesi että hän ei ole ollut minkäänlaisissa järjestelyissä mukana nyt

on kuitenkin käynyt ilmi että edustaja harakan tiedot pitävät paikkansa arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeri toivakalta miten haluatte

puhemies todellakin kävimme tärkeästä asiasta keskustelua ja tuossa keskustelun kuluessa kerroin sen asian että vuonna kaksituhattaseitsemän perheyhtiö perusti holdingyhtiön jossa itse olin hallituksen jäsenenä mutta se mitä tuossa keskustelussa tai itse asiassa omassa puheenvuorossani halusin tuolloin kertoa on se että en ollut missään vaiheessa operatiivisessa toiminnassa mukana en tekemässä päätöksiä tämän yhtiön perustamisesta mutta se mitä haluan tässä vaiheessa nyt teille kertoa arvoisa edustaja ja kaikki kansanedustajakollegani on että ymmärrän toki sen että ollessani yhtiön hallituksessa jäsenenä kannan kokonaisvastuuta yhtiön toiminnasta mutta tässä operatiivisessa päätöksessä liittyen tämän yhtiön perustamiseen en ole ollut mukana siitä tämä puheenvuoroni jonka tiistaina täällä salissa käytin
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan

arvoisa rouva puhemies tämä oli todellakin tärkeä keskustelu joka tässä käytiin verovälttelyn kitkeminen

kaikki tekevät tässä oman osansa on tärkeää isänmaan edun kannalta että hallitus on aktiivinen tässä asiassa ja erityisen tärkeää että yksittäiset ministerit omalla esimerkillään osoittavat että puheet ja teot arvoisa puhemies haluaisin kysyä vielä kerran ministeri toivakalta että nyt kun on käynyt ilmi että se mitä täällä tiistaina edustaja harakka totesi pitää paikkansa että te olitte hallituksen jäsenenä tässä yhtiössä kun tämä yhtiö perustettiin niin onko jotain mitä haluatte sanoa eduskunnalle ja onko jotain mitä haluatte sanoa edustaja

tässä yhteydessä haluan ensinnäkin sanoa sen kuten olen edustaja harakalle jo aikaisemmin sanonut että minä pyydän anteeksi ja pyydän koko eduskunnalta anteeksi sopimatonta kielenkäyttöäni täällä eduskunnassa tässä puheenvuorossani haluan myös kertoa sen että olen pahoillani ja pyydän anteeksi sitä että puheestani on moni saanut väärän käsityksen siitä mikä on roolini tässä yhtiössä joka perustettiin ja ylipäätänsä yrityksessä mutta sen haluan myös sanoa että operatiivisessa toiminnassa kuten silloin sanoin en ole ollut mukana vuoden kaksituhattaviisi jälkeen jolloin lopetimme kauppiaana siinä mielessä tässä päätöksenteossa en ole mukana mutta haluan vilpittömästi pyytää anteeksi kuten äsken asian ilmaisin

ministeri toivakka on valmis pyytämään anteeksi eduskunnan edessä sekä käytöstään että asiasisältöään se on hyvä asia kuitenkin haluaisin täsmentää nyt arvoisa ministeri teidän puhettanne haluaisin kuulla vielä tarkemmin tuosta osakeyhtiöstä että olenko ymmärtänyt nyt oikein että te olette ollut osakeyhtiön hallituksen jäsen ja että teidän olisi pitänyt ainakin tietoinen siitä jos ette ole päätökseen osallistunut että tämmöinen yhtiö on perustettu tämän

yhtiön hallituksen jäsen vuoteen kaksituhattakahdeksan saakka yhtiö perustettiin kaksituhattaseitsemän yhtiön perustaminen liittyy operatiiviseen toimintavaltaan tätä operatiivista toimintavaltaa käytti yhtiön toimitusjohtaja ja itse en ole ollut missään vaiheessa tämän yhtiön operatiivisessa toiminnassa tai päätöksenteossa mukana vuoden kaksituhattaviisi jälkeen jolloin lopetimme kauppiaana

panaman paljastukset kertovat karua kieltä ja veronkierron suuruusluokasta kansainvälisessä järjestelmässä valitettavasti tämä ilmiö on ulottanut lonkeronsa suomeen asti viime päivinä olemme saaneet kuulla paitsi suomalaisten yhtiöiden veroparatiisiyhteyksistä myös kansalaisten osalta tästä menettelystä monesti tätä toimintaa harjoitetaan tytäryhtiöiden eli holdingyhtiöiden kautta joilla ei ole juurikaan työntekijöitä tai varsinaista liiketoimintaa on selvää että ole helpoin mahdollinen tehtävä yhtä selvää on että taistelu kannattaa ja siinä pärjätään jos poliittista tahtoa on onko sitä vai eikö sitä ole nyt kun koko maailma ja eurooppa on herännyt tähän epäkohtaan ja on momentum aika toimia niin kysyn teiltä pääministeri sipilä mitä aiotte tehdä veroparatiisien kitkemiseksi tällä toiminnalla

arvoisa puhemies

hallitus tekee kaikkensa tämän asian kitkemiseksi me voimme tehdä monella rintamalla toimia kansallisesti nyt meillä on menossa eussa useita toimia joihin suomi positiivisesti vaikuttaa mutta kyllä tämä on on myöskin arvovalintakysymys sekä kansalaisilta että yhtiöiltä miten toteutetaan sitä verotuksen pääperiaatetta että verot maksetaan sinne missä tulos

puhemies pääministeri sipilä on toivonut positiivisuutta keskustelussa ja nostan yhden positiivisen asian alkuun esille teidän hallituksessanne ainakin kahdella ministerillä on kokemusta veroparatiisiyhtiöistä ja tämä toivon mukaan helpottaa työtänne nyt kun olette luvanneet puuttua arvoisa rouva puhemies tiistaina kun täällä keskusteltiin ministeri toivakka minuutin pituisessa puheenvuorossa

tietoa eduskunnalle ja samassa puheenvuorossa syytti vielä kahdesti kansanedustajaa valehtelusta tämä on nostattanut hyvin paljon tunteita kun tiedetään että aikaisemminkin ministeriaitiosta on tämän hallituksen aikana annettu väärää tietoa kysymykseni kuuluukin pääministeri sipilä miten te nyt toimillanne palautatte tavallisten ihmisten uskon että siihen mitä ministeri sanoo voidaan luottaa joka kerta epäillä pitääkö se mitä ministeriaitiossa

arvoisa puhemies tässä kärjekkäässä eduskuntaväittelyssä on ainakin osittain tässä perustamisesta päättämisessä on käytännössä tehty edustaja harakka totesi että ministeri toivakkahan todisti sen olemassaolon perustamalla kiinteistöyhtiön belgiaan ja ministeri toivakka kiistää sen että hän olisi henkilökohtaisesti ollut sitä perustamassa tämä on kai nyt se asian ydin mistä keskustelemme ministeri toivakka ei ole kiistänyt missään vaiheessa etteikö hän ole ollut tämän suomalaisen yhtiön hallituksen jäsen ja sitä kautta juridisesti vastuussa tästä kysymyksestä hän on päivän keskustelun perusteella jo syksyllä kun tämä asia aikaisemmin oli oli esillä eli minä toivon että me kaikki pystymme käsittelemään tämänkin asian pragmaattisesti se on selvä asia että sen mitä täältä sanotaan pitää pitää paikkansa vaikka välillä tämä keskustelu meillä on kiivastakin

arvoisa puhemies pääministeri on aivan oikeassa siinä että tämä on arvovalintakysymys ja kyllä hallituksella on erittäin kova näytön paikka mitä tulee sen todistamiseen että hallitus myöskin suhtautuu vakavuudella verovälttelyyn ja veroparatiiseihin ministerit ovat jo kahdesti puhuneet muunneltua totuutta eduskunnalle ja molemmilla kerroilla se on liittynyt juuri verovälttelyyn arvoisa pääministeri sipilä milloin tämä hallitus aikoo ryhtyä konkreettisiin tekoihin tämän ongelman kitkemiseksi milloin tuotte toimenpideohjelman harmaan talouden torjumiseksi eduskuntaan ja tuleeko se myöskin sisältämään esityksiä laillisen verovälttelyn eli aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi

puhemies mehän kävimme hyvän keskustelun tiistaina kahdesta kokonaisuudesta ensimmäinen harmaa talous ja toinen verovälttely ja siinä keskustelussa me kävimme seikkaperäisesti läpi ne toimet joita hallitus on tehnyt ja tekee en niitä tässä vaiheessa toista mutta harmaan talouden puolella josta myös vastaa sisäministeri orpo on kuusi toimenpidettä ja sitten veron kiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun kohdalla myös kuusi toimenpidettä tässä jälkimmäisessä josta varmasti keskustelu jatkuu nimenomaan panama leaksin takia meidän keskeisistä toimintakentistämme joissa me tällä hetkellä olemme etunenässä yksi on oecd ja viisitoista beps toimenpidettä ja toinen on euroopan unioni ja nimenomaan siinä kokonaisuudessa atad direktiivi jossa on viisi keskeistä toimenpidettä tässä olemme

arvoisa puhemies näissä viime viikkojen ja viime kuukausien keskusteluissa on tullut se mielikuva että tähän veroparatiisitoimintaan ollaan vasta nyt heräämässä muistan itse vuodelta kaksituhattayhdeksän erään huippukokouksen finanssikriisiajoilta jolloin käytiin syvää keskustelua siitä millä tavalla saadaan päättymään eurooppalaisten pankkien yhteistyö niiden veroparatiisimaiden kanssa jotka eivät suostu yhteistyöhön

yhteistyötä tämän ongelman kitkemiseksi

kokonaisuus veronkierron vastaisesta toimenpidepaketista ja siinähän on viisi keskeistä aloitetta yksi ehdotus verojen kiertämisen estämistä koskevaksi direktiiviksi joka kulkee nimellä atad kaksi suositus verosopimukseen liittyvistä kysymyksistä kolme ehdotus direktiiveiksi joilla pannaan täytäntöön g kaksikymmentä ryhmän ja oecdn maakohtainen raportointijärjestelmä neljä tiedon anto ulkoisesta strategiasta viisi komission yksiköiden valmisteluasiakirja jossa esitetään tarkempi analyysi näiden aloitteiden tueksi toki käymme myös keskustelua tämän lisäksi vaikkapa maakohtaisista mustista listoista ja julkisesta raportoinnista ja ja suomi tulee olemaan tässä keskustelussa etunenässä jos ja kun pääomat tässä maailmassa ja euroopassa liikkuvat vapaasti se tarkoittaa myös sitä että tietojenvaihtoa tällä saralla pitää parantaa jotta verotuloja voidaan kerätä

arvoisa rouva puhemies en ollut aikonut käyttää tässä keskustelussa puheenvuoroa sillä nämä kaksi päivää ovat olleet hyvin raskaita mutta on pakko puuttua

toisin kuin pääministeri sipilä sanoi ministeri toivakka ei tuossa tiistain puheessaan maininnut sitä että hän oli tämän yhtiön hallituksen jäsen hän korosti silloin että hän ei ollut operatiivisissa tehtävissä ja hän on korostanut tätä myöskin tänään vaikka se ei ole lainkaan olennaista tässä asiassa osakeyhtiölain pykälässä rajataan toimitusjohtajan eli operatiivisen johdon valtaa toimitusjohtaja ei voi yksin perustaa yhtiötä vaan siihen tarvitaan hallituksen päätös tai vähintään tietoisuus vain hallituksen jäsen on se joka oikeasti perustaa yhtiön hallituksena

tästä ei kukaan löytänyt kysymystä

arvoisa rouva puhemies verorikoskonnan arin paikka on hänen lompakkonsa tältä kannalta on äärimmäisen tärkeätä että se rikoshyöty joka vero tai muulla talousrikoksella tai vaikka huumerikoksella on saatu pystytään saamaan takaisin yhteiskunnalle tältä kannalta erittäin tärkeä oli se hallituksen esitys jossa suomalaiseen oikeusjärjestelmään tuodaan rikoshyödyn takaisinsaannissa poikkeuksellisissa tilanteissa niin sanottu käännetty todistustaakka eli syyttäjän ei tarvitse pystyä kaikissa tilanteissa osoittamaan mistä se omaisuus on rikolliselle tullut vaan rikollisen pitää osoittaa että se on laillisesti hankittu

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz osuu asian ytimeen nimenomaan näillä käytännön toimenpiteillä päästään puuttumaan tähän rikoshyödyn menettäminen on iso iso asia ja ihan totta tällä pannaan nyt sitten täytäntöön tämä eu direktiivi tästä rikoshyödyn jäädyttämisestä ja tuomitsemisesta tuomitsemisesta menetetyksi mutta sitten lisättiin tämä säännös tästä käännetystä todistustaakasta ja se on erittäin merkityksellinen ennen muuta näitten talousrikosten tutkinnassa kuten

eläkeläisiin kuin työttömiinkin ja on aika kovia leikkauksia eduskunta osaltansa viime vuoden aikana ja tänä vuonnakin päättänyt silloin tulee tietysti iso kysymys miten verot kootaan niin että kaikki ovat mukana verojen maksussa ettei käy niin että sitten kun osa välttää taakka muodostuu niille jotka maksavat entistä kohtuuttomammaksi ja tämähän kiinnostaa kansalaisia nyt olen vähän hämilläni tämän keskustelun johdosta kuunneltuani ministereiden vastauksia ja myös pääministeri sipilä teidän vastaustanne miten te suhtaudutte ministeri toivakan lausuntoihin sekä tiistaina että tänään täällä siis onko tässä teidän mielestänne pääministeri sipilä hallituksella aihetta ehkä kertaalleen vielä vetäytyä ja miettiä tämä hallituksen linja myös omien ministereidensä osalta suhteessa siihen miten verojen kanssa toimitaan

arvoisa puhemies tässä ei ole kyllä mitään epäselvää etteikö hallitus toimisi ja tekisi kaikkensa sen eteen että verojen kertymä on on niin suuri kuin mahdollista siinä työssä harmaan talouden torjunta ja esimerkiksi

verojen välttelyyn on keskiössä teemme kaikkemme siinä eu tasolla ja kansallisella tasolla ja tulemme myöskin valtion omistajaohjausstrategian julkistamisessa osoittamaan sen kuinka me teemme myöskin valtionyhtiöistä esimerkin näissä toiminnoissa se mitä täällä ministeri toivakka on sanonut tiistaina minusta on aika tarkkaan käsitelty tässä on puolin ja toisin ymmärretty asiaa osin väärin ja ministeri toivakka on selkeästi sanonut sen että hän on juridisesti vastuussa tästä päätöksestä vaikka se ei tullut juuri tässä vastauksessa tiistaina esille mutta hän on kertonut sen tänään hän on kertonut myöskin syksyllä että hän on juridisesti vastuussa päätöksistä

myöntämässä periaatepäätöksessä fennovoiman ydinvoimalaitoksesta todetaan että kuuden vuoden kuluessa periaatepäätöksen vahvistamisesta yhtiön on esitettävä joko sopimus

ja fortumin ydinjätteille säteilyturvakeskus odottaa fennovoimalta mahdollisia paikkavaihtoehtoja ja ministeri rehn on toistuvasti kehottanut yhtiöitä sopimaan että jätteet päätyvät olkiluotoon yhteen loppusijoituspaikkaan arvoisa puhemies kysyn ministeri rehniltä aiotteko toimia periaatepäätöksen kirjauksen mukaisesti vai aiotteko sallia jonkin sellaisen menettelyn jossa fennovoima voisi edelleen jättää auki kysymyksen siitä sijoitetaanko ydinjätteet lopulta olkiluotoon posivan tiloihin vai omaan loppusijoituslaitokseen jonnekin muualle

arvoisa rouva puhemies totta kai hallitus noudattaa lakia ja toimimme tämän periaatepäätöksen mukaisesti on totta niin kuin sanoitte että fennovoimalla on kaksi vaihtoehtoa kesäkuun loppuun mennessä joko solmia yhteistyösopimus jätehuoltovelvollisten kanssa tai laatia ympäristövaikutusten arviointiohjelma kun hallitus tarkastelee asiaa nimenomaan yhteiskunnan kokonaisetu mittatikkuna on selkeästi parempi että kysymykseen löytyisi ratkaisu yhteistyön kautta ensi sijassa kaikki suomessa tuotettu ydinjäte voitaisiin loppusijoittaa yhteen paikkaan jos se on vain teknisesti mahdollista ja jos tuo tila siihen riittää ydinenergialain mukaan valtioneuvostolla on

puhemies on selvää että ydinjätteet päätyvät joko eurajoen olkiluotoon tai sitten jollekin muulle paikkakunnalle suomessa jo kuntien veto oikeuden vuoksi fennovoima ei voi tässä vaiheessa ilmoittaa mitään paikkakuntaa sitovasti ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ei kuitenkaan voi laatia kuvitteellisille paikkakunnille jätekysymys on merkittävä hankkeen taloudellisen riskin arvioinnin kannalta ja olennainen rakentamislupaharkinnassa lausunnot rakentamislupahakemuksesta on jätettävä tällä viikolla hakemuksen puutteista on esitetty arvioita juuri talouden ydinvoimaosaamisen turvallisuuden ja jätehuollon osalta fennovoima ei ole kattavasti toimittanut vaadittua teknistä dokumentaatiota dokumentaatiota säteilyturvakeskukselle

arvoisa puhemies edustaja halmeenpäällä oli tässä itse asiassa aikamoinen patteri kysymyksiä pyrin vastaamaan niihin mihin ehdin vastaamaan eli ensinnäkin takaraja on todellakin kolmaskymmenes kuudetta mennessä joko neuvotella sopimus tai laatia ympäristövaikutusten arviointiohjelma neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä yhtäältä posiva oyn ja toisaalta fennovoima oyn välillä siitä löytävätkö ne sopuratkaisun elikkä pystyvätkö solmimaan yhteisen sopimuksen ydinjätteen huollosta näiden yhtiöiden välillä neuvottelut ovat käynnissä ja se on myönteistä ja nyt on olennaista se että tosiaankin fennovoima toimii tämän periaatepäätöksen velvoitteiden mukaisesti
arvoisa puhemies fennovoiman kohdalla on jo monta kertaa venytetty päätösten kirjainta itse alkuperäistä periaatepäätöstä muutettiin kun koko koko hankkeen luonne muuttui kun saksalainen vaihtui venäläiseen ros atomiin viime kesänä kun fennovoima ei määräaikaan mennessä kyennyt osoittamaan vaadittavaa osuutta kotimaista tai eu omistusta ministeriö käytännössä antoi lisäaikaa jotta sitten voitiin painostaa fortumia jotta tämä edellisen eduskunnan asettama kotimaisuusomistuskriteeri saatiin täyteen aikooko ministeri rehn nyt todellakin jatkaa tätä tätä linjaa että fennovoiman kohdalla venytetään lain ja päätösten kirjainta eli että venytetään niitä ehtoja joita eduskunnan periaatepäätöksessä on asetettu ja joiden määräajat eivät oikeasti pidä

arvoisa puhemies tämä edustaja hassin kysymys oli kyllä aika aika latautunut tässä oli monia oletuksia jotka eivät pidä paikkaansa ensinnäkin fortumia ei painostettu ja toiseksi viime kesänä kun tämä kysymys fennovoima osakeyhtiön tosiasiallisesta kotimaisesta omistusosuudesta käsiteltiin se tehtiin nimenomaan oikeuskansleriviraston antamien oikeudellisten ohjeiden mukaisesti täysin kirjan mukaan ja siinä ei ole mitään sellaista minkä pitäisi aiheuttaa mitään epäilystä asian lainomaisuudesta ja totta kai me noudatamme tälläkin kertaa lakia ja sitä periaatepäätöstä minkä eduskunta on

arvoisa rouva puhemies jos fennovoima hankkeen kohdalla loppusijoitus on ongelma niin sitä on kyllä myös polttoaineen alkuperä ilmeisesti uraani tullaan hankkimaan venäjältä majakin jälleenkäsittelylaitokselta samassa paikassa käsitellään muun muassa venäjän ydinaseiden plutonium koska venäjällä ydinteollisuus sekä siviili että sotilaallinen kulkevat käsi kädessä tämä on toiminta johon hallitus halusi suomen sitoa me olemme siitä eri mieltä mutta ilmeisesti syynä hankkia polttoaine sieltä on se että se on paljon halvempaa kuin missään muualla ja siihen syy on siinä että ympäristönormit ja vaatimukset ovat hyvin matalat kantaako ministeri rehn huolta siitä ympäristöhaitasta jota me aiheutamme rajojen ulkopuolella saadaksemme polttoainetta tänne kotimaiseen ydinvoimalaitokseen jos kannatte siitä huolta mitkä ovat hallituksen keinot ja pyrkimys vaikuttaa asiaan

arvoisa puhemies kannan huolta sekä ympäristöstä että ydinturvallisuudesta ja meillä suomessa säteilyturvakeskus vastaa siitä että arvioidaan kaikki ydinvoimaan liittyvät toiminnot varsinkin ydinturvallisuus viimeisen päälle perusteellisesti uskallan väittää että säteilyturvakeskus on maailman kärkeä omalla alallaan ydinvoiman ja ydinturvallisuuden analysoinnissa ja niin toimitaan myöskin nyt tällä kertaa fennovoiman osalta kuten tietysti muiden suomessa toimivien ydinvoimaloiden osalta mitä tulee

ydinvoimalan polttoaineen alkuperään meillä on nykyisin neljä ydinvoimalaa käytössä suomessa joista kaksi on

arvoisa puhemies fortumin yksiköt loviisassa ovat tulossa käyttöikänsä päähän seuraavan kymmenen vuoden aikana paikalla on kaikki tarvittava infra jo valmiiksi olemassa ja se on tärkeä työnantaja niin itäisen uudenmaan kuin meidän kymenlaaksonkin asukkaille kysynkin vastaavalta ministeriltä onko hallituksessa ollut keskusteluja tämän loviisan ydinvoimalan jatkoajasta

arvoisa puhemies hallituksessa ei ole käyty keskusteluja loviisan ydinvoimaloiden toimiluvasta tai tai jatkosta mitä tulee loviisan ydinvoimalan mahdollisiin suunnitelmiin niin se on tietysti ennen kaikkea yrityksen käsissä ja jos yritys tekee hakemuksen sen jälkeen sitten toimitaan ydin energialain mukaisesti ja ja valtioneuvosto ja eduskunta osaltaan kantavat tietysti

arvoisa puhemies kuten todettua suomalainen ydinjäteosaaminen on arvostettua maailmalla posiva säteilee positiivisesti aina japaniin saakka kun vierailin siellä viime syksynä niin ensimmäinen asia jota kysyttiin oli onkalo se taipui japanin kielellä ja taipuu jo monella muullakin kielellä me tarvitsemme vientituotteita miten te te ministeri näette suomalaisen ydinosaamisen ydinvoimaosaamisen ja ydinjätteiden loppusijoitusosaamisen vientituotteina suomelle

arvoisa puhemies suomen ydinenergialaki on hyvin selkeä ja se määrittää meille kansalliset raamit ydinvoiman tuotannolle ja hyödyntämiselle joissa eduskunnalla on tietysti hyvin keskeinen rooli mitä tulee ydinjätehuoltoon ja ydinvoimaloihin liittyvään teknologiaan me olemme siinä samalla tavalla kuin säteilyturvakeskuksen osalta myöskin maailman kärkeä maailmalla on hyvin paljon kiinnostusta suomalaista ydinturvallisuusteknologiaa kohtaan suhtaudun siihen myönteisesti ja olemme muun muassa ministeri toivakan ja muiden ministerien kanssa tehneet tähän liittyvää vienninedistämistyötä

arvoisa puhemies kyllä fennovoiman ydinhanke on ollut monin tavoin murheenkryyni ja vuosien varrella on tapahtunut paljon virheitä asian valmistelussa nyt että loppusijoitusta onkaloa tässä mietitään päädyttiin koska ei yhdeksänkymmentä luvulla haluttu enää viedä jätteitä venäjälle sinne samaiselle alueelle mistä nyt fennovoima hakisi täältä majakin alueelta tätä polttoainetta eli kyllä tämä on myös ympäristömielessä aikamoinen aikamoinen ongelma

arvoisa puhemies on erittäin arvokasta että edustaja niinistö palauttaa tämän keskustelun isoon kuvaan koska suomen energiapolitiikan ja energiatalouden suunta on on ennen kaikkea se on pääsuunta ja me tulemme sitä erilaisin toimin vahvistamaan muun muassa kansallisen energiastrategian yhteydessä tullaan tullaan myöskin käsittelemään se millä tavalla uusiutuvan energian tukijärjestelmää voidaan uudistaa niin että saavutetaan erittäin kunnianhimoiset viidenkymmenen prosentin osuuden tavoitteet ensi vuosikymmenellä ja tehdään se myöskin kustannustehokkaasti ja niin että sähkömarkkinat toimivat hyvin pohjoismaisen sähkömarkkinan vahvistamiseen tähtäävät toimet ovat kesken ja osa hallituksen työtä suomen energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta muun muassa pyrimme paitsi parantamaan tämän sähkömarkkinan tavoittelemaan sitä että saisimme uuden siirtoyhteyden

arvoisa rouva puhemies ehkä yksi ilmiö tänä päivänä on se että kansainvälinen vakoilu ja vakoilu joka kohdistuu osaamiseen teknologiaan on on lisääntynyt tai on ainakin varmasti edellisten vuosien tasolla jos suomessa on merkittäviä ydinvoimahankkeita energiahankkeita uutta teknologiaa jota kehitetään niin varmasti siihen liittyy myöskin mielenkiintoa eri puolilta maailmaa eri toimijoilta tähän mistä kysyitte voin todeta että asia ei ole ollut ajankohtaisesti pöydällä turvallisuusviranomaisten kanssa käydyissä keskusteluissa mutta asia on varmasti kiinnostavuudeltaan ja merkittävyydeltään sitä luokkaa että asiaa on syytä seurata

seuraava kysymys stefan wallin

huomenna julkaistavan nato raportin ovat hallitukselta toimeksi saaneina kirjoittaneet neljä alan asiantuntijaa raportti liittyi epäsuorasti parhaillaan valmisteilla olevaan hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon joka valmistuu sitten myöhemmin on äärimmäisen hyvä asia että nato jäsenyyden vaikutukset nyt selvitetty ja tähän aihepiiriin liittyy tunnetusti paljon täysin vääriä ja vääristyneitä väitteitä jotka hämmentävät itse pääasiaa puhemies nyt jos koskaan tässä geopoliittisessa tilanteessa tarvitsemme faktaan pohjautuvaa keskustelua siis enemmän tietoa ja vähemmän tunteita toivottavasti tämä huomenna julkaistava raportti herättää paljon asiallista julkista poliittista keskustelua samalla herää myöskin se kysymys millä luontevalla tavalla eduskunta voitaisiin ottaa mukaan tähän keskusteluun ja kysyn ulkoministeriltä tai pääministeriltä mitä ajatuksia hallituksella on tämän asian suhteen
arvoisa rouva puhemies tämä edustaja stefan wallinin kysymys oli erinomaisen hyvä hallitus kirjautti ohjelmaansa että se teettää tämmöisen nato arvion se on teetetty asiantuntijoilla se siis ei ole hallituksen esitys vaan se on asiantuntijoiden näkemys nämä asiantuntijat valittiin isosta ryhmästä ja siinä valinnassa oli mukana ulkopoliittinen johto turvallisuustilanne niin euroopassa kuin lähialueilla ja maailmassakin on hyvin haasteellinen ja sen takia on hyvä käydä kiihkotta läpi kaikki nämä asiat uskon että tämä raportti jonka sisältö on huomenna julkinen kello viisitoista sisältöä en voi kommentoida saa aikaan tämän keskustelun ja siitä on hyötyä isänmaalle kaikin puolin

ruotsissa käydään tällä hetkellä varsin vilkasta nato keskustelua varsinkin sen jälkeen kun kaikki neljä porvaripuoluetta päättivät ottaa asiaan myönteisen kannan ruotsissa tullaan taatusti seuraamaan myöskin suomen nato raporttia ja sen ympärillä käytyä keskustelua hyvinkin tarkasti tärkeintä täällä suomessa on kuitenkin se että omasta keskustelustamme tulee hyvä ja että siitä jää jotain käteen arvoisa hallitus mitä hallitus toivoo tästä tulevasta keskustelusta jäävän käteen arvoisa
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tähän ruotsin keskusteluun on on erittäin arvokasta että suomi ja ruotsi tiivistävät ulko ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä siitä hyötyvät molemmat se on erinomainen linja pitkä linja ja ja sillä on suomen kansan voimakas tuki kaikissa mittauksissa myös ruotsissa nato keskustelu on ryöpsähtänyt ja on erittäin mielenkiintoista seurata myös miten tämä ruotsissa menee mutta on kuitenkin täysin selvää että suomi ja ruotsi itse päättävät mihinkä ovat menossa jos ovat ylipäätään minnekään liittoutumassa tämä on hyvin tärkeätä että suomi ruotsi yhteistyö riippumatta siitä liittyykö siihen nato vai ei

arvoisa rouva puhemies fru talman on helppo yhtyä näihin järkeviin arvioihin mitä ulkoministeri tässä esitti en kuitenkaan löytänyt teidän vastauksestanne vastausta edustaja wallinin kysymykseen kysymys oli se me kansanedustajat saamme käydä vuoropuhelua teidän kanssanne tästä nato arvioinnista koska ainakin minä haluaisin ja uskon että moni muukin haluaisi teidän kanssanne herra ulkoministeri käydä sitä keskustelua esimerkiksi täällä salissa ainakin minun mielestäni se palvelisi demokratiaa ja ja kun kerran tämä selvitys on syntynyt sitä kautta että hallitus on hallitusohjelmassaan sopinut että tämmöinen tehdään niin mielestäni demokratiaan kuuluisi että sitten hallitus kävisi parlamentin kanssa tästä keskustelua mitä mieltä olette herra pääministeri onko tämä mahdollista järjestää

puhemies maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkaisi taannoin vuosittaisen tutkimuksensa jonka mukaan yhä useampi suomalainen on epävarma kannastaan suomen nato jäsenyyteen en osaa sanoa vastanneiden osuus oli viimeisimmässä tutkimuksessa suurempi kuin kertaakaan aiemmin tutkimuksen historiassa suomessa tarvitaan nyt faktoihin perustuvaa nato keskustelua jotta kansalaisilla on mahdollisuus muodostaa oma mielipiteensä oikeaan tietoon perustuen on välttämätöntä että rohkeaa keskustelua käydään siksi olen tänään kerännyt nimiä täällä eduskunnassa aloitteeseen joka toimitetaan vielä tänään puhemiehelle ja jossa ehdotetaan ajankohtaiskeskustelua tästä nato arviosta oli hienoa kuulla että se pääministerillekin kävisi tässäkään

arvoisa puhemies tämä selvityshän on yksi osa

ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelua sen aikataulu näin olen ymmärtänyt on edelleenkin se että se tuodaan kesäkuussa eduskuntaan tätä taustaa vasten on mielestäni ihan oikein että kaikki aineisto koko laaja turvallisuuspolitiikka ja siihen vaikuttavat asiat on samanaikaisesti pöydällä ei tämä ole mikään nato kysymys suuntaan tai toiseen vaan on kysymys paljon laajemmasta siitä millä lailla suomi itsensä asemoi ja millä lailla me me pidämme

kyllä aikataulu pitää hallitus tuo ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon kesäkuussa tämä mitä edustaja tuomioja sanoi pitää paikkansa me tarvitsemme kokonaisvaltaisen keskustelun tämä nato arvio on asiantuntija arvio sitten hallitus antaa selonteon josta keskustellaan täällä joka menee ulkoasiainvaliokuntaan joka antaa mietinnön samoin hallitus tuo sisäisen turvallisuuden selonteon ja puolustusselonteon maailma on nykyään niin monimutkainen ei näitä pysty kaikkia erottelemaan vaan ne menevät limittäin ja lomittain esimerkiksi sisäinen turvallisuus riski ihmiset terrorismi tiedustelu monet tämäntyyppiset on aivan selvää että tässä yhteydessä tietysti tämän arvion lisäksi tehdään tämä kokonaisvaltainen selvitys ja ja selonteko todella toivon että tästä asiasta keskustellaan koska meillä on suomessa ollut aivan erinomainen linja siinä että meillä on ollut yksi ulko

tämän viimeisen vuoden aikana euroopan unioni on muuttunut siihen suuntaan että turvallisuusasiat otetaan sinne keskiöön pariisin terrorismi iskun jälkeen myöskin pohjoismaisen yhteistyön syvenemisestä meillä on tavallaan ehkä enemmän vaihtoehtoja pöydässämme kuin aikaisemmin

kyllä näin on euroopan unioni on myös turvallisuusyhteisö on täysin selvää että esimerkiksi nämä pariisin ja belgian terrori iskut ovat aktivoineet lissabonin sopimusta niin sanottua pykälää ja myös

tämä on laukaissut sen että mekin esimerkiksi tässä salissa olemme tehneet päätöksen peshmerga joukkojen koulutuksen vahvistamisesta erbilissä toisaalta taas kaikki ulkoministerit tulevat tänne maanantaina ja pohjoismaisessa kontekstissa käydään tätä turvallisuuspoliittista keskustelua läpi se on siinäkin mielessä hyödyllistä että siellä on sekä nato maita että sotilasliittoon kuulumattomia maita kuten ruotsi

sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksesta ja sen valmistelusta vastaava ministeri rehula lupasi soten hallituksen puolesta maaliin ennen kuin lehti puhkeaa puuhun nyt alkaa silmuja puissa jo näkyä joten tiedustelen missä aikataulussa hallituksella tuo sote uudistus on valmistumassa ja onko hallitus päässyt sopuun monista niistä vaikeista kysymyksistä joita tähän liittyy julkisten palvelujen yhtiöittämisestä rahoituksesta valinnanvapaudesta ja ja muista tähän liittyvistä kysymyksistä mikä on tilanne
puhemies viime päivinä olleet takatalven päivät eivät ole olleet minulle suinkaan vastenmielisiä tulemme tarvitsemaan vakavassa ja isossa asiassa kaikki käytettävissä olevat päivät siihen että kykenemme sovitussa sovitussa aikataulussa saattamaan lausuntokierrokselle sen koko lakipakettikokonaisuuden jossa on yksi sosiaali ja terveydenhuollonjärjestämislaki kaksi hallintolaki joka on maakuntalaki kolme rahoitukseen liittyvät pykälät ja neljä linjattu jatkovalmistelun pohja niin että valinnanvapauslainsäädäntö voi toteutua annetussa ajassa arvoisa edustaja suomi on suuri maa ja jossakin osassa maata koivuunkin lehti tulee hieman myöhemmin kuin tänne etelärannikolle lämpimään
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä ilmoittautumaan

rouva puhemies on todellakin hyvä että tämä huolella valmistellaan sillä tähän uudistukseen liittyy aika paljon kysymyksiä ja huolia niin kansalaisten kuin julkisen palvelun työntekijöiden ja sitten myös palveluja tarjoavien yritysten näkökulmasta tänään on uutisoitu että yksityisen hoidon kela korvaukset ollaan poistamassa sote uudistuksen yhteydessä samalla työnantajien saamia kela korvauksia pienennettäisiin ja työterveyshoito keskittyisi jatkossa vain työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen toisaalta tämä kysymys valinnanvapaudesta on herättänyt kysymyksiä siitä millä tavalla

arvoisa rouva puhemies edustaja räsänen te luettelitte joukon asioita joista pitäisi kyetä vähintään varttitunti jokaisesta otsikosta perustellusti avaamaan missä valmistelu tällä hetkellä menee mutta tuohon ydinasiaan työterveyshuolto ei ole tällä hetkellä sillä pöydällä jossa sosiaali ja terveydenhuollon muutosta valmistellaan ja se on lähtökohta että nyt luodaan pohja yhtäältä julkisen palvelutuotannon tulevaisuudelle toisaalta monituottajamallin aikaansaamiselle ja kolmanneksi on se kaikkein suurin asia miksi koko tätä muutosta tehdään suomalaisten yhdenvertaisten palvelujen saatavuus ja olemassaolo asuinpaikasta riippumatta se on kaiken keskiössä se on se maali se on se tavoite johon tässä matkalla ollaan kysymyksiä on paljon toisekseen ihan kaikkiin huhuihin joita kaupungilla kulkee ei kannata edelleenkään uskoa

rouva puhemies tavoite tuosta valinnanvapauden lisäämisestä on sinällänsä ihan hyvä mutta voi pitää sisällään myös sen vaaran että terveyspalvelut yhtiöitetään ja yhtiöittämisen kautta sitten iso osa suomalaisten verovaroin tuetuista terveyspalveluista tuotetaan ylikansallisten yhtiöitten toimesta on hyvin mahdollista että ne verotulot valuvatkin sitten näille ylikansallisille yhtiöille jotka saattavat siirtohinnoittelun kautta taikka myöskin sitten esimerkiksi erilaisten korkovähennysten kautta siirtää voitot suomesta ulkomaille onko huomioitu tätä asiaa kun on mietitty tätä yhtiöittämistä ja rahoitusta ettei tämä johda siihen että meille tuleekin sitten tiettyjä terveysyhtiömonopoleja joittenka veronmaksuhalukkuudesta suomeen ei ole tietoa on jo tälläkin hetkellä totta

kokonaisuuteen liittyy monta uhkaa monta vaaraa ja monta riskiä hallitus on linjannut viime vuoden marraskuussa että niiden toimijoiden jotka jatkossa palvelutuottajina ovat ovat ne sitten yksityisiä tai julkisia

joitten palvelujen maksamiseen käytetään julkisia varoja tulee olla avoimia meidän tulee saada lainsäädäntö siihen asentoon että näitten toimijoiden toiminta on läpinäkyvää lain velvoittein ollaan tällaista mallia ja ratkaisua rakentamassa myönnän on riskejä ja ja uhkia mutta tähän kysymykseen pyritään vastaus saamaan niin että nuo riskit ja uhat eivät toteudu

arvoisa rouva puhemies entisenä ministerinä sote vastuuta kantaneena ymmärrän oikein hyvin että ministeri rehula ottaa mahdolliset lisäpäivät valmistelussa ihan tervetulleina vastaan mutta kyllä hallitus on nyt tekemässä erittäin historiallisia periaatteellisesti kauaskantoisia ratkaisuja ja monia huolettaa tämä julkisten palveluiden yhtiöittämisvaatimus me tiedämme kaikki että vahvan julkisen palvelutuotannon pohja on ehdoton edellytys sille että voidaan vertailla esimerkiksi hintaa voidaan vertailla laatua ja monia sote ammattilaisia huolettaa kovasti se miten tässä lisääntyvien luukkujen maailmassa se integraatio saumattomat palveluketjut voidaan saada aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl tekee paraikaa ja tiedän että yön päivän kanssa vaikuttavuusarviointia siitä sen lisäksi että turvataan ihmisille hyvinvointipalvelut palveluja tarvittaessa ja se on se että me selviämme tässä maassa

seuraavan kymmenen vuoden sisään nykyistä tasoa nykyistä menokehitystä kolme miljardia pienemmällä kulurakenteella integraatio perustuu sitä voi olla yksi rakenteellista sitä voi olla kaksi toiminnallista kolme tiedon integraatio tulee olemaan aivan keskeinen tekijä siinä että esimerkiksi hoidon ja hoivan saatavuus sitä tarvittaessa on hyvä riippumatta siitä missä päin maata on esimerkiksi tämä tiedon integraatio on iso revohka jossa tullaan tarvitsemaan vahvaa valtiota jotta nuo integraation hyödyt ovat saatavissa

arvoisa puhemies on hyvä että kansalaisaloite nostaa euron ongelmat keskusteluun on valitettavaa ettei eurosta aikanaan järjestetty kansanäänestystä ruotsalaiset hylkäsivät aikoinaan eurojäsenyyden omalla kansanäänestyksellään jälkiviisaus on viisauden halvin muoto mutta on että nykyisenkaltaisen euron luominen ja suomelta siihen liittyminen oli virhe

euro ei nykyisellään toimi ihanteellisesti etenkin reunavaltiot mukaan lukien suomi häviävät niille liian vahvassa valuutassa kun taas saksa euroalueen ytimessä hyötyy sille aliarvostetusta aliarvostetusta valuutasta euromaat liian erilaisia olosuhteiltaan ja talouskehitykseltään isot maat lopulta määrittelevät yhteisvaluutan säännöt ja valuuttakurssi määrittyy pitkälti isojen maiden tilanteiden mukaan eu maat ovat kiinni yhteisessä kurssissa joka ei useinkaan vastaa monien jäsenmaiden tilannetta liian voimakas valuutta vaikeuttaa myös suomen elpymistä ja devalvaation mahdollisuus on viety suomelta pois rahapolitiikka on poistettu talouden työkalupakista toki eurossa on hyviäkin puolia se esimerkiksi helpottaa kauppaa ja matkailua ongelmat ovat kuitenkin nykyisillään hyötyihin nähden suuria euron oli tarkoitus lujittaa uni onia mutta kriisin alettua se on riitaa ja jakanut eu maita euromaihin ja ei euromaihin velallisiin ja velkojiin valuuttaunioni on vaikea saada toimimaan ilman syvälle menevää taloudellista unionia mutta kysymys kuuluu ovatko jäsenmaat siihen valmiita koska yhteisen rahan vastinparina ei ole yhteistä talouspolitiikkaa on euron ympärille rakennettu sääntöviidakko yhteisvaluutan nimissä rajoitetaan järkevää suhdannepolitiikkaa ja toteutetaan supistavaa sekä työttömyyttä aiheuttavaa talouspolitiikkaa kun jokainen maa toisensa jälkeen pyrkii parantamaan hintakilpailukykyään leikkaamalla palkkoja ja ja julkista kulutusta ja sitä kautta myös tuontia ne samalla leikkaavat muiden maiden vientimahdollisuuksia sillä suuri osa euromaiden viennistä suuntautuu unionin alueelle

kaikki häviävät kierros kierrokselta sillä toisen vienti on toisen tuontia himoleikkaaminen supistaa taloutta ja luo taas uutta leikkaustarvetta arvoisa puhemies euron korjaaminen on aloitettava välittömästi nykyisten hatusta vedettyjen talouskurisääntöjen mielekkyys on kyseenalaistettava ja ryhdyttävä määrittelemään niitä uudelleen eu tasolla talous ja työllisyyspolitiikan liikkumavaran lisäämiseksi talouskurista on tullut este työttömyyden vähentämiselle ja sitä kautta se toimii tavoitteitaan vastaan pahentaessaan työttömyyttä ja ja julkistalouden ongelmia euroopan keskuspankin tärkeimmäksi tehtäväksi olisi nostettava työttömyyden vähentäminen ja jäsenmaille olisi annettava mahdollisuus lainata rajoitetusti suoraan keskuspankista niiden omistusosuuden suhteessa nykyiset talouskurisäännöt ohjaavat euromaita irvokkaasti kreikan hallitusten ennen kriisiä harrastamaan luovaan kirjanpitoon jota tässäkin salissa on aivan aiheellisesti kritisoitu keinotekoisen bruttovelkarajan sijaan pitäisi katsoa talouden aitoa kestävyyttä

olisi valtava taloudellinen ja poliittinen riski suomen hallituksen tulisi europöydissä ajaa sitä että emuun luotaisiin mekanismi jolla jäsenmailla olisi aito mahdollisuus erota rahaliitosta ei voi olla niin että euro on ikuinen pakkoavioliitto unionilla on myös oltava suunnitelma koko euron hallitulle purkamiselle sillä jos euroa ei saada korjattua niin silloin sen hallittu purkaminen lienee ainoa viisas ratkaisu

arvoisa puhemies kansalaisaloite on kansalaisten aktiivisuuden osoitus on tahdonvoima jota edustuksellisen demokratian edustajan on kunnioitettava kansalaisaloite on kaikkien allekirjoittajien yhteinen tahdonilmaisu aloitteen käsittelytavasta on ollut erilaisia näkemyksiä sisältäähän aloite merkittävästi myös talouspolitiikkaa se ei ole siis pelkästään valtiosääntöön liittyvä aloite perustuslakivaliokunta pyytää lausuntoa talousvaliokunnalta ja näin ollen aloite saa asianmukaisen ja perusteellisen käsittelyn

ja sauli niinistö eivät aikanaan antaneet kansan päättää kansalta vietiin yleinen ja yhtäläinen pala demokratiaa eli äänioikeus tilanteessa jossa euro natisee liitoksistaan kansanäänestyksen järjestämistä voivat kannattaa sekä euroeroa kannattavat että sitä vastustavat henkilöt arvoisa puhemies euroalueen perusongelma on se että euro on liian halpa saksalle ja liian kallis muulle euroopalle euroalue ei täytä optimaalisen valuuttaunionin ehtoja demokraattinen oikeutus on heikentynyt eikä ole ihme kansalaiset haluavat äänensä kuuluviin rahaliiton hajoamista tai euroeroa ei ole virallisesti käsitelty suomen on kuitenkin varauduttava erilaisiin mahdollisuuksiin stefan törnqvist on epäillyt ettei viiden prosentin tuottavuusloikka riitä euro suomen talouden tervehdyttämiseen hän kaipaakin tietoista ja harkittua strategiaa eikä ajopuuna ajelehtimista helsingin yliopiston vesa kanniaisen mukaan eurosta voidaan erota hän perustaa käsityksensä tutkimusryhmä euro think tankin eli ettn selvityksiin tärkeää onkin arvioida ne vaihtoehdot joita suomella on olemassa ett ett on esittänyt kolme vaihtoehtoa ensimmäinen näistä on ajopuuvaihtoehto jossa suomi olisi mukana liittovaltiokehityksessä ilman selvää tavoitetta ja hyväksyisi muiden maiden saneleman politiikan tähän ajopuuhun törnqvist viittasi tämä ei oman arvioni mukaan ole suomelle hyvä vaihtoehto toinen vaihtoehto on peesaaminen tämä jättäisi mahdollisuuden euroeroon myöhemmin ja tässä vaiheessa suomi irtaantuisi liittovaltiokehityksestä ja palaisi yksipuolisesti noudattamaan maastrichtin sopimusta sitä samaa sopimusta johon kaikki jäsenmaat sitoutuvat mutta jota kukaan ei ole noudattanut eu on aina osannut olla noudattamatta omia sääntöjään kolmas vaihtoehto on niin sanottu fixit ett pitää euroeroa realistisena vaihtoehtona mutta poliittisesti vaikeana toteuttaa valtiotieteen tohtori heikki koskenkylän mukaan tämä helpottaisi huomattavasti talouden sopeuttamistarpeita mutta toisi erilaisia siirtymäkustannuksia ettn arvioiden mukaan suomi jäisi kuitenkin nettosaajaksi tällä hetkellä tilannehan on päinvastoin voinkin lämpimästi suositella heikki koskenkylän tekemää hyvää arviota näistä eri vaihtoehdoista suomen lähtö eurosta on kuin vanki pakenisi vankilasta lainatakseni lontoon pormestaria boris johnsonia on kuin vartija olisi jättänyt vahingossa oven auki ja ihmiset voivat nähdä aurinkoisen maan toisella puolella näin johnson kuvaili sitä tilannetta missä britannia on tällä hetkellä ja sitä tilannetta voi kuvailla myös siinä mitä me voimme tehdä eli tässä kansalaisaloitteessa arvoisa puhemies jos tämä kansalaisaloite ei johda kansanäänestykseen on euron vaikutuksista tehtävä virallinen vaikutusten arviointi ja muotoiltava erilaiset vaihtoehdot sellaisiksi että ne on mahdollista toimeenpanna mikäli rahaliitto uhkaa hajota tai suomi jäädä eun kehityksessä ajopuun rooliin rohkaisenkin kaikkia kansanedustajia tukemaan kansalaisten mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä eurojäsenyydestä sillä kävi miten kävi pulinat pois kyllä kansa tietää

arvoisa herra puhemies

ongelmamme johtuvat meistä eivät eurosta emme ole osanneet hoitaa talouttamme ilman kaksinumeroisia devalvaatioita kerran kymmenessä vuodessa mikä oli suomen taloushistoria ennen kuin me liityimme tähän euroon todellakin kaksinumeroiset devalvaatiot joka kymmenes vuosi ja aina välillä kurjaa talouspolitiikkaa mikä vaati sen että kurssi oli korjattava tässä on tapahtunut montakin virhettä kyllä matkan varrella sillä tavalla että tässä sisäisessä devalvaatiossa eivät oikeastaan ketkään ole onnistuneet kriteerit olivat esimerkiksi saksakaan joka porskuttaa tällä hetkellä varsin hyvin ei pystynyt täyttämään näitä kriteereitä vaan oli oikeastaan ensimmäisiä joka rikkoi näitä pelisääntöjä se ei ollut hyvä ennuste koko tälle europrojektille mutta mistä johtuu että saksa tänä päivänä pärjää hyvin se johtuu yksinkertaisesti siitä että saksa on pannut menonsa ja budjettinsa kuriin sillä tavalla että se on on tehnyt tämän sisäisen devalvaation joka hoitaa maan taloutta erinomaiseen kuntoon meillä suomessa syyllisiä siihen että me emme ole samassa kunnossa kuin saksa ovat tietysti hallitukset eduskunta ja etujärjestöt jotka eivät ole osanneet sopeutua tähän uuteen maailmanjärjestykseen eli siihen että devalvaatiolla me emme voi hoitaa suomen ongelmia kerran kymmenessä vuodessa lisäksi tässä on ollut hyvin paljon muitakin ongelmia nimittäin se että euroalueeseen on otettu mukaan sellaisia maita joita sinne ikinä ei olisi pitänyt ottaa yksi näistä maista on kreikka jota ei olisi ikinä pitänyt ottaa mukaan mutta on otettu myöskin mukaan sellaisia maita joitten talous on horjunut niin paljon että niistä on tullut

kysyn kysyn onko suomi oppimassa olemmeko me oppimassa tähän euromaailmaan sillä tavalla että emme itse aiheuta niitä vaikeuksia jotka meidän päällemme ovat kaatumassa arvoisa puhemies en käsittele nyt näitä laajempia euroalueen ongelmia mutta totean että tästä eteenpäin suomen oltava erittäin aktiivinen eun puitteissa ja valvottava että ei tehdä enää uusia suuria virheitä eri maitten

arvoisa herra puhemies

jota neuvoa antava kansanäänestyskin edustaa koska kansanäänestys on itse asiassa neuvoa pyytävä kansan äänestys voidaan järjestää vain eduskunnan päätöksellä eli pyynnöstä ja lopullinen päätösvalta myös äänestyksen järjestämisen seurauksista on eduskunnalla myös vastuu on eduskunnalla jos neuvoa antava kansanäänestys halutaan järjestää silloin siis pyydetään neuvoa eikä olla lainsäätäjinä varmoja omasta kannasta aikanaan rahaliiton jäsenyydestä päätettäessä eduskunta ei ole pyytänyt neuvoa

tarvittu vai mikä lienee syynä joka tapauksessa tilanne on se että moni rahaliitosta aikanaan päättämässä ollut kansanedustaja on nykytiedon valossa perustanut päätöksensä virheellisiin olettamiin arvoisa puhemies minusta suomen jäsenyyteen rahaliitto emussa ja rahaliittoon ylipäätään sisältyy sellaisia elementtejä ja monia epävarmuuksia ja ulottuvuuksia että olisi syytä kysyä neuvoa kansalta jos kansanedustaja omaa varman kannan suomen jäsenyyteen rahaliitossa silloin en varsinaisesti ymmärrä neuvon pyytämistä arvoisa puhemies tässä kansalaisaloitteessa sinänsä on kysymys poliittisesta toimenpiteestä jolla halutaan tarjota neuvoa eduskunnalle koskien suomen jäsenyyttä rahaliitossa nyt siis kysytään haluammeko kuulla

arvoisa puhemies on hyvä että me voimme käydä avointa keskustelua

todetaan päätös suomen liittymisestä euroalueeseen tehtiin eduskunnassa keväällä yhdeksänkymmentäkahdeksan on totta niin kuin kansalaisaloitteen tekstissä lukee että suomi on kärsinyt jäsenyydestään euroalueessa enemmän kuin useimmat muut jäsenmaat ja on myös totta että euroalue ei ole kehittynyt sellaiseksi kuin eduskunnalle vuonna yhdeksänkymmentäkahdeksan esitettiin mutta arvoisa puhemies on myös totta että suomi on myös hyötynyt euroalueeseen kuulumisesta toisaalta on myös syytä todeta että suomi ei ole kyennyt uudistamaan talouttaan mitä ei voi laittaa yksin euron syyksi suomi olisi voinut pärjätä myös yhteisvaluutan kanssa mikäli talouden rakenteita olisi korjattu hyvissä ajoin arvoisa puhemies tässä tilanteessa on syytä käydä niin kuin sanoin avointa keskustelua sekä eun että euroalueen tulevaisuudesta eu komission puheenjohtaja jean claude julkisti kesäkuussa suunnitelman euroopan talous ja rahaliiton viimeistely raportin takana ovat myös eurooppa neuvoston euroryhmän ekpn ja euroopan parlamentin puheenjohtajat tämä niin sanottu viiden puheenjohtajan raportti ajaa voimakkaasti liittovaltiokehitystä talous ja rahaliiton kautta komission tiedonanto keskittyy lyhyen aikavälin toimenpiteisiin se kuitenkin selkeästi toteaa että kaikkia näitä toimia tulee tarkastella askelina kohti kymmenen vuoden kuluttua toimivaa todellista talous ja rahaliittoa etenemistä kohti keskitettyä talous rahoitus fiskaali ja poliittista unionia arvoisa puhemies hallituksen kanta komission emu tiedonantoon on kriittinen mistä voi iloita siinä on kuitenkin muutama kohta joita olisi syytä vielä tiukentaa esimerkiksi pankkien konkursseja varten perustetusta kriisinhallintarahastosta ei yhteisvastuuta pitäisi ennenaikaisesti lisätä valtioiden takauksilla taloudellisesti merkittävin lyhyen aikavälin ehdotus lienee yhteisen talletussuojajärjestelmän perustaminen silloin suomessakin toimivat pankit osallistuisivat muiden jäsenmaiden pankkien konkurssien maksamiseen ja ne keräisivät tähän tarvitsemansa rahat asiakkailtaan arvoisa puhemies kd on vastustanut yhteisvastuun lisäämistä ja ollut markkinakuri emun kannalla markkinoiden toimiessa jäsenmaiden heikko taloudenhoito johtaa valtionvelan korkojen nousuun ja hyvä taloudenpito korkojen laskuun markkinakuri emu pakottaa jäsenmaat pitämään huolta yritystoiminnan edellytyksistä turvallisuudesta toimivasta infrastruktuurista koulutetusta työvoimasta ja sen innovatiivisuudesta

uusia byrokraattisia elimiä vähemmän läpinäkyvyyttä ja vie päätöksentekoa kauemmaksi kansalaisista nyt ollaan jo panemassa toimeen ensimmäistä vaihetta kolmivaiheisessa etenemisessä joten nyt on korkea aika ottaa kantaa tästä tulee perusteellisesti keskustella kansallisissa parlamenteissa ennen kuin otetaan seuraavia askelia tässä prosessissa talouskasvua hakevan politiikan suunta on väärä jos se kadottaa näkyvistä yritteliäisyyden ja perheen tärkeyden viiden puheenjohtajan raportin peruslähtökohtana kun on yhdentyminen jolla on suuria seurauksia kaikille kansallisille kansallisille demokratioille euroopassa arvoisa puhemies lopuksi itsenäinen rahapolitiikka tuo etuja aivan kuten todetaan mutta se ei ole mikään oikotie onneen mikäli ei tehdä järkevää talouspolitiikkaa on hyvä muistaa että devalvaatiossa on myös huonoja puolia suomen euroalueesta vaikutuksia tai kustannuksia ei juurikaan käsitellä aloitteessa joten on käytännössä mahdotonta arvioida mitä vaikutuksia tuollainen päätös toisi esimerkiksi suomen vastuiden osalta ja vaikkapa valtionvelkaan ja valtion korkomenoihin kd kannattaa perusteellista selvitystä eurossa pysymisen hyödyistä ja haitoista sekä kunnollisia kunnollisia arvioita eroamisen tai mahdollisen eroamisen kustannuksista

arvoisa herra puhemies tosiaan muistan vuoden yhdeksänkymmentäneljä kun eu jäsenyydestä äänestettiin aloitin silloin oikeustieteen opinnot ja tosiaan en kuullut muuta kuin sitä hekumaa siitä miten hienoa on sitten tulla kansainväliseksi ja että meillä on tuleva hieno maailma ja ja nyt kaikki euhun myöhemmin sitten elämä eteni ja tosiaan seurasin itse politiikkaa ja huomasin että vuonna yhdeksänkymmentäkahdeksan mehän emme tosiaan äänestäneet eurojäsenyydestä ja minä ainakin henkilökohtaisesti silloin ymmärsin että herranjestas sentään ei tästä ole koskaan keskusteltu en minä tiennyt silloin alun perin äänestäväni tästäkin minusta on aivan hieno asia että tästä keskustellaan ja minä minä pidän erittäin tärkeänä että tästä kansalta voidaan kysyä neuvoa mutta toki tämä on aika paljon nyt siinä mielessä jälkijunassa että me emme voi palata enää semmoiseen puhtaaseen autenttiseen tilanteeseen en tiedä minkä takia sdpn ja kokoomuksen johdolla on silloin tämmöinen tulkinta ajatus otettu koska kuitenkin sitten ruotsi ja tanska ovat ainakin tämän aloitteen mukaan tulkinneet tätä tätä maastrichtin sopimusta toisin en halua vaikuttaa siihen miten kansalaiset itse haluavat tässä asiassa äänestää jos tällainen äänestys tulee mutta tässä aloitteessa puhutaan siitä että jos joku haluaa äänestää eurojäsenyyden puolesta hän hyväksyy sen että olemme velkaunioni ja ylikansallinen liittovaltio itse ainakin uskon ja toivon että jatkossakin me me voimme vaikuttaa euhun niin että meillä olisi mahdollisimman paljon itsemääräämisoikeutta olen monista eu säädöksistä hyvin ihmeissäni ja meille tulee monta kertaa eteen se että me emme voikaan säätää tästä koska eun pakottava pakottava lainsäädäntö meitä estää siinä mielessä oikeastaan

vaikuttavat eu jäsenyyden kautta niin että euro ei ole se ainoa ongelma tai ilo ihan miten sen kukakin haluaa nähdä minä pyysin avustajaani katsomaan vaikkei tämä suoraan nyt ihan euroon liity mitä kaikkia hullutuksia viime vuosina on eusta tullut ihan muutama oli minusta hauska tämmöinen otsikko kuin paljastavat vaatteet eussa on mietitty pitäisikö ulkona työskentelevien ihmisten vaatetuksesta huolehtia paremmin kun he altistuvat liikaa auringolle ja tämä liittyy nyt nimenomaisesti baijerilaisiin tarjoilijoihin ja he sitten taas kampanjoivat sitä vastaan lisäksi kumisaappaiden käyttöohjeet että niiden tulee olla kahdellatoista eri kielellä sitten oli tämä käyrät kurkut keskustelu silloin joskus aikanaan ja sehän sitten päättyi siihen että ei sitä sitten säädettykään mutta tämmöistä kaikkea erikoista on ja muistan että tässä kerran perussuomalaisten nykyinen kansanedustaja sampo terho kirjoitti oliko kaksituhattakolme taisi olla että hän oli tutkinut että maidosta löytyi tuommoiset neljätuhattaviisisataa eri määräystä kyllä siellä paljon paljon on turhaa byrokratiaa ja ja se ei kyllä sitten tällä eurojäsenyydellä ratkea sitä mietin äsken kuuntelin edustaja salolaisen puhetta ja hän hän puhui hyvin myönteisesti eurosta ja minä taas katsoin suomen uutisista kun komissaari jyrki katainen ylen aamu tvssä kahdeskymmeneskolmas neljättä puhui siitä että nationalistit ja populistit ovat hyvin hyvin vaarallisia hän keskustelussa rinnasti heidät jopa terroristeihin ja ja katsoi että tällä hetkellä on vallalla semmoinen käsitys eu kansalaisissa että integraatiota pitäisi syventää en en tiedä nyt mihin mihin nämä kataisen näkemykset perustuvat ja keitä hän näillä tarkoitti mutta jos katsoo nationalismia sen määrittelyn mukaan niin se on kansallismielisyyttä ja halua säilyttää oma identiteetti ja itsemääräämisoikeus ja tämäntyyppisiä asioita tuli sitten mieleen olisivatkohan nämä kansalaisaloitteen tekijätkin sitten kataisen mielestä tämmöisiä nationalisteja tai jonkinlaisia jopa terroristeja kun tätä tämmöistä tämmöistä kirjoitusta katsoo en tiedä mitä hän tällä haki mutta minusta kriittinen keskustelu ja hyvinkin kyseenalaistava on erittäin tervetullutta ja ja sitä ei pitäisi koskaan koskaan tyrehdyttää itse olen sitä mieltä että meidän täytyy uskaltaa kuulla kansalaisia tässä asiassa tämä olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten

arvoisa puhemies

ne ongelmat jotka nyt ovat käsillä olivat esillä myös eduskuntakeskustelussa ennen suomen liittymistä rahaliittoon olen itse toukokuussa yhdeksänkymmentäseitsemän sanonut näin viimeistään seuraavan suhdannetaantuman siis emu aluetta koskevan taantuman yhteydessä tulee syntymään voimakas poliittinen vaatimus emu alueen yhteisestä talouspolitiikasta tässä vaiheessa on kaksi vaihtoehtoa joista ensimmäinen on se että yhteisen talouspolitiikan tarve sinänsä laajasti tunnustetaan mutta puuttuu poliittinen uskallus synnyttää niitä päätöksentekorakenteita joita yhteinen talouspolitiikka edellyttäisi jos näin käy sillä voi olla hyvinkin vahingollisia seurauksia koko alueen taloudelliselle kehitykselle toinen vaihtoehto että tällaisessa paineessa synnytetään ainakin jollain tavoin tai jossain muodossa sellaiset jotka pystyvät myös talouspoliittista päätöksentekoa hoitamaan jos tuollaiseen vaiheeseen joudumme ja ja jos suomi siinä vaiheessa on emun jäsen luultavasti tuossa vaiheessa tulen itse kannattamaan sitä vaihtoehtoa että näitä päätöksentekorakenteita luodaan no edustaja salolainen on ihan oikeassa siinä että on tehty virheitä muun muassa siinä että on otettu rahaliiton jäseniksi maita joita ei olisi pitänyt ottaa kuten kreikka mutta kuitenkin meidän tulisi tavoitella eun vahvistamista eikä sen heikentämistä me tarvitsemme toimintakykyistä unionia jotta voimme yhdessä ratkoa muun muassa ilmastonmuutokseen terrorismiin ja pakolaisiin liittyviä liittyviä haasteita jos nyt alkaisimme purkaa tätä yhteistä valuutta aluetta niin horjuttaisimme koko euroopan ja sen tämän aloitteen alullepanijakin kyllä hyvin tietää on vaikea kuvitella sellaista tosielämän prosessia rahaliitosta eroamiseksi josta ei seuraisi vielä suurempi taloudellinen mylläkkä kuin ne mitä

pankkien ja valtioiden välistä kohtalonyhteyttä on purettu ja pankkisektorin vakautta vahvistettu kreikkaa lukuun ottamatta ongelmamaat saavat jo lainansa markkinoilta seuraavaksi pitäisi kohdata niitä ongelmia jotka liittyvät siihen että erot jäsenmaiden taloudellisessa suorituskyvyssä ovat suuria ja myös suhdanne erot ovat merkittäviä maiden välillä näistä asioista keskusteltiin ennen suomen liittymistä rahaliittoon mutta tosiaan toistan että eurosta eroaminen ei nyt helpottaisi vaan pahentaisi ongelmia monien ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi myöskin riittävää toimivaltaa euroopan keskuspankille sitä että se voisi toimia enemmän normaalin keskuspankin tavoin tämä tietysti on ongelma niille jotka lähtökohtaisesti karsastavat euroopan unionia mutta me vihreät näemme että tämän yhteisen päätöksenteon lisääminen yhteisen päätöksenteon lisääminen rajatulla tavalla toisi kaikille paremman unionin kestävämmän talouden ja paremman hyvinvoinnin myös eu parlamentissa vihreät ovat esittäneet eulle kunnianhimoista vihreää investointiohjelmaa jolla voidaan tukea ja uudistaa erityisesti kriisimaiden talouksia suomessa hyvin vähän tuodaan esille sitä että euroalueen vaihtotasetta

heiluttava seikka on tuontiöljyn laskun suuruus ohjaamalla toimia ja varoja ilmastoinvestointeihin uusiutuvaan energiaan jonka potentiaali näissä ongelmamaissa on erittäin suuri löisimme monta kärpästä yhdellä iskulla kaiken kaikkiaan tässä keskustelussa meidän on syytä muistaa se perimmäinen asia että jos eurooppa ei ole vakaa ja hyvinvoiva on hyvin epätodennäköistä että suomikaan voisi olla eu perustettiin takaamaan rauhaa ja vahvistamaan yhteistyötä euroopan maiden välillä ja nämä tavoitteet ovat ajankohtaisia tavoitteita tänäkin päivänä

arvoisa herra puhemies on aina hyvin tärkeää että kansalais aloitteet käsitellään täällä eduskunnassa asianmukaisesti

ero eurosta olisi hyppy tuntemattomaan jota nyt ei ole syytä tehdä mutta samaan aikaan meidän on on muistettava että euroopan rahaliitossa on sekä hyvää että korjattavaa tämä julkinen mielikuvahan on ollut usein se että että silloin kun euroon liityttiin emme oikein ymmärtäneet sen seurauksia tai niitä ei pohdittu tosiasia kuitenkin on että suomessa jäsenyyden vaikutuksia pohdittiin erittäin monipuolisesti ennen päätöksentekoa

siten kuin emu jäsenyyttä pohdittaessa todettiin välttämättömäksi silloin tiedettiin että euro tulee alentamaan korkotasoa helpottamaan ulkomaankauppaa ja tiedettiin myös että joustavuutta tarvitaan jatkossa enemmän kun devalvaatioase ei ole käytössä työmarkkinajärjestöjen tuolloisessa yhteisessä emu paperissa sekä professori jukka pekkarisen selvityksessä todettiin että liikkuvia palkanosia tarvitaan kun jatkossa ei voi devalvoida näihin osiin olisivat kuuluneet tulospalkkiot henkilöstörahastot sekä myös emu puskurit näiden toteutus ja hyödyntäminen ovat valitettavasti jääneet vähäisiksi emu puskureiden periaatehan on se jo raamatustakin tuttu että lihavina vuosina viljaa laitetaan syrjään jotta niitä sitten laihoina voidaan käyttää olosuhteet ymmärrettiin toteutus on jäänyt lihavina vuosina puoliväliin tämä täytyy sanoa eli nyt jos koskaan esimerkiksi on tilanne jossa emu puskureiden käyttöönotto olisi perusteltua ja tätähän me sosialidemokraatit olemme omassa vaihtoehdossamme esittäneet puhemies eurossa on sekä hyvää että korjattavaa hyvää ovat eittämättä alhaiset korkotasot ne auttavat monia asuntovelkaisia perheitä hyvää on esimerkiksi se että valuuttariski on poistunut euroalueelta se on auttanut monia ja pieniä keskisuuria

että esimerkiksi pankkiunionissa sijoittajavastuuta vahvistetaan ja myös veroparatiisien torjuntaa vahvistetaan entisestään puhemies minä haluan alleviivata että on hyvin tärkeää emua kehitettäessä että jokainen valtio vastaa omasta taloudestaan omista veloistaan no bail out periaatetta on noudatettava ei saa olla mitään eikä saa syntyä mitään yhteistä saavia johon velat laitetaan muiden maksettavaksi sitä ei saa koskaan tulla sdpllä on ollut tässä selkeä ja johdonmukainen linja aivan kuten myös euroopan kriisimaiden tukipaketteihin liittyen ei ilman tiukkoja ehtoja tähän liittyen olen kyllä vähän huolestuneena seurannut esimerkiksi tilannetta kreikassa tänä päivänä olisi hyvä tietää suunnitellaanko tässä jo kohta uutta tukipakettia pelastuspakettia ja kyllä tässä täytyy nyt puhemies sanoa että vähän hämmästyttää tässä esimerkiksi perussuomalaisten linja ensi töiksi kun he tulivat hallitukseen hyväksyttiin kreikka kolmonen jota täällä on jo nimitetty soini ykköseksi ja nyt täytyy kysyä keskittyvätkö perussuomalaiset tähän euroerokeskusteluun samaan aikaan kun toisaalla rukataan jo soini kakkosta arvoisa puhemies emu ongelmat tunnetaan niihin pitää löytää ratkaisuja sen sijaan että ottaisimme hypyn tuntemattomaan on rakennettava uudestaan kansallinen tietoisuus siitä mitä yhteisvaluutan jäsenyys edellyttää suomelta miten me pysymme kilpailukykyisenä yhteisen valuutan oloissa me tarvitsemme osaamista koulutusta ja nyt tähän nähden esimerkiksi hallituksen esittämät osaamisen ja koulutuksen leikkaukset ovat tuhoisia meidän on turvattava pitkän aikavälin osaamistaso panostettava muiden maiden tavoin näihin asioihin on huomattava myös että palkat ovat vain osa tuotteiden hinnasta myös laatu ratkaisee ja monet muut seikat siksi on ollut harmi nähdä että hallituksen usko tähän kilpailukykyyn on lähtenyt lähinnä siitä että palkkatasoa olisi väkisin väen vängällä alennettava

ainakaan halua ryhtyä on myös muistettava että kaikkia maamme ongelmia ei voi laittaa euron syyksi vai ajatteleeko joku täällä että esimerkiksi oma markka olisi pelastanut pelastanut vääriä valintoja tehneen nokian ja sanomalehtipaperiin panostavan metsäteollisuuden ei oma valuutta ei suojaa huonoilta strategisilta valinnoilta joita yritykset ovat suomessa tehneet niitä ei suojaisi myöskään pohjoismainen pohjolan kruunu mitä paavo väyrynen on aiemmin esittänyt puhemies kaiken kaikkiaan euroopan unionissa on paljon hyvää mutta siellä on myös paljon kehitettävää kaikki mikä euroopan unionista tulee ei toden totta ole korkeamman sanaa kaikkea ei tarvitse kannattaa kuten vaikkapa autotallien energiatodistusta

että ministerillä on ilmeisesti kiire kuinka kova kiire mieluusti annan puheenvuoron kaikkien eduskuntaryhmien edustajille ennen kuin ministeri käyttää ensimmäisen puheenvuoron

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on kansalaisaloite jonka on allekirjoittanut viisikymmentäkolmetuhattaneljäsataakaksikymmentäviisi kansalaista heidän mielestään suomen eurojäsenyydestä tulisi järjestää kansanäänestys jonka yhteydessä kerrottaisiin jäsenyyden tähänastisista vaikutuksista ja siihen liittyvistä tulevaisuuden uhkista ja riskeistä suomen valtiosääntöön neuvoa antava kansanäänestys sisällytettiin vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän ahon hallituksen aloitteesta kansalaiset pääsivät vuonna yhdeksänkymmentäneljä äänestämään euroopan unioniin liittymisestä äänestyksessä oli kaksi vaihtoehtoa äänestäjän tuli vastata joko kyllä tai ei kysymykseen tuleeko suomen liittyä euroopan unioniin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti kyllä vaihtoehtoa kannatti viisikymmentäseitsemän prosenttia äänestäjistä ja ei vaihtoehtoa neljäkymmentäkolme prosenttia eduskunta kunnioitti kansan tahtoa ja päätti äänin sataviisikymmentäkaksi puolesta hyväksyä suomen eu jäsenyyden päätös suomen liittämisestä euroalueeseen tehtiin eduskunnassa keväällä yhdeksäskymmeneskahdeksas jäsenyydestä ei järjestetty kansanäänestystä paavo lipposen ensimmäinen hallitus antoi eduskunnalle asiasta ainoastaan valtioneuvoston tiedonannon mielestäni lipposen ensimmäisen hallituksen olisi pitänyt ennen euroalueeseen liittymistä antaa eduskunnalle esitys neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä näin siksi koska kyseessä oli merkittävä ratkaisu josta ei oltu päätetty vielä silloin kun kansa äänesti euroopan unioniin liittymisestä euroalueesta eroaminen olisi myös sellainen päätös joka vaatisi neuvoa antavan jos suomen valtionjohto päätyisi eurosta eroamisen kannalle eurojäsenyydestä on ollut kiistatta suomalaisille ja suomen elinkeinoelämälle sekä hyötyä että haittaa olemme nauttineet euroaikana poikkeuksellisen alhaisista koroista ja yhteisen valuutta alueen eduista toisaalta olemme menettäneet oman rahapolitiikan ja joutuneet myös kantamaan vastuuta euroalueen kriisimaiden rahoituksesta kuten täällä on aikaisemmissa puheenvuoroissa todettu perustellusti voidaan myös sanoa että euron arvo ei ole ollut vientiteollisuuden kannalta edullinen ainakaan pääosaltaan euroalueeseen kuulumisen aikana euron tuomia hyötyjä ja haittoja voidaan arvioida mutta laskeminen on mahdotonta emme tiedä varmuudella miten taloutemme olisi kehittynyt omassa valuutassa euroalueessa pysyminen tai siitä eroaminen on taloutemme kannalta perustavanlaatuinen ratkaisu siksi niiden tulee perustua kokonaisarviointiin kansantaloutemme mahdollisuudesta menestyä valitussa valuuttaratkaisussa harkintaan vaikuttaa myös muutoksen tuomien riskien arviointi sekä näkymä siitä mihin suuntaan euroalue on kehittymässä siksi keskustelu euron hyödyistä ja haitoista on myös tulevaisuudessa tarpeen arvoisa puhemies edustuksellinen on edelleen suomalaisen kansanvallan perusta politiikkaa tehdään eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen johdolla juha sipilän hallitus ei ole ehdottanut suomen eroa euroalueesta tällaista ehdotusta ei ole tehty myöskään yhdestäkään oppositioryhmästä sen vuoksi katson että kansalaisaloitteessa ehdotettuun kansanäänestykseen ei ole perusteita

ministeri stubb kaksi minuuttia paikan päältä no

jokainen kansalais aloite joka suureen saliin tuodaan ja paikkansa täällä löytää on arvokas ja mielestäni ihan yhtä arvokasta on se että kansalaisaloitteen esittäjä on tänään täällä paikalla kuuntelemassa meidän keskusteluamme ehkä kiteyttäen voisi sanoa että hallituksen linja

euroalueesta tässä vaiheessa olisi erittäin haitallista suomen taloudelle ja epävarmuus euromääräisten sopimusten jatkosta ylipäätään oman valuutan kurssista koroista ja niin edespäin aiheuttaisi meille sekä lyhyellä tähtäimellä että pitkällä tähtäimellä isoa vahinkoa se ei myöskään ratkaisisi meidän maamme taloudellisia ja rakenteellisia ongelmia se on meidän ensimmäinen johtopäätöksemme toinen johtopäätös on se että kyllä se on totta että talous ja rahaliitossa on ongelmia mutta niitä on jo korjattu ja niiden korjaamista jatketaan edelleen ja tässä vaiheessa suomen näkökulmasta on järkevää keskittää kaikki voimavarat ongelmien ratkaisemiseen ei uusien ongelmien luomiseen omassa puheenvuorossani on kaksi kokonaisuutta ensimmäinen on muutama huomio uhista ja riskeistä ja toinen sitten emun tulevaisuudesta varmaankin jos suomi eroaisi eurosta suomen kansainvälinen asema heikentyisi varmaankin me ajautuisimme tilanteeseen jossa meillä olisi aika kestävä loppujen lopuksi kestämätön valuuttakurssi ja rahajärjestelmämyllerrys me ajautuisimme myös siinä mielessä vaikeaan tilanteeseen että kaikki ne sopimukset jotka me olemme euromääräisesti tehneet siis velat asuntolainat ja kauppasopimukset täysin riippuvaisia siitä mikä on meidän uuden valuuttamme kurssin suhde euroon ja rahapolitiikankin suunta olisi aika vaikea arvioida olisiko se kiristävämpää kuin tällä hetkellä vai löysempää kuin tällä hetkellä meidän maariskimme olisi korkea ja hyvin todennäköisesti ajautuisimme tilanteeseen jossa meidän korkomme lähtisivät aika äkkinäiseenkin nousuun me olemme tehneet erilaisia mallisimulointeja siitä mitä valuutan muutos voi käytännössä tarkoittaa meidän viennillemme nyrkkisääntönä meillä on kansantalousosastolla se että jos valuuttakurssi menee viisi prosenttia ylös tai viisi prosenttia alas niin sen vaikutukset vientiin ovat joko kaksi prosenttia ylös tai kaksi prosenttia alas ja sen vaikutukset tässä tapauksessa bruttokansantalouteen noin nolla pilkku kolme prosenttia ylös tai alas vähän suunnasta riippuen toinen huomio liittyy emun tulevaisuuteen tuossa kun mentiin euron kriisiin niin niin me olimme aika klassisessa eu tilanteessa eli eu kehittyy aina kolmen vaiheen kautta ensin on kriisi sen jälkeen syntyy kaaos ja loppupelissä syntyy epätäydellinen ratkaisu ja sitähän se eu toiminta ja euro aika usein onkin paljon on kuitenkin tehty tässäkin salissa hyväksytyt twopack sixpack lainsäädäntöpaketit pankkiunioni on rakennettu siihen sisältyvät valvontamekanismit ja kriisinratkaisumekanismit samalla rakennetaan parhaillaan rahoitusunionia joka sisältää siis pankkiunionin ja päämarkkinaunionin panostetaan kuten monessa puheenvuorossa todettiin sijoittajavastuuseen panostetaan sääntöjen täsmentämiseen ja parantamiseen niistä muuten niistä muuten keskusteltiin tuolla amsterdamissa

jaha vastauspuheenvuoroja muutama kappale otetaan tässä yhteydessä vastauspuheenvuoro edustaja niikko

soinin tekemiin sopimuksiin tässä kreikan tukipakettiasiassa niin täytyy vähän oikaista tätä virheellistä tulkintaa täytyy muistaa että tämä sitoumus kreikan tukemiseen on syntynyt jo niiden kuuluisien urpilaisen papereiden kautta joissa

hän teki vakuudet siitä ne kuuluisat vakuudet että suomi sitoutuu tukemaan tämän evmn kautta näitä jäsenvaltioita heidän kriiseissään tämä raha mikä nytten kreikalle luvattiin ei ole ole mikään lisä suomen budjetista tai mistään muustakaan budjetista vaan se on sieltä evmn ja ervmn rahastoista jotka sitoumukset on jo aikanaan sinne kaadettu siellä on käytettävissä ollut yli viisisataa miljardia euroa ja niistä rahoista näitä rahoja nyt jaetaan siinä mielessä edustaja viitanen mainintasi oli väärä mutta toivoisin että myös muistetaan se että tämä hallitus on lisännyt avoimuutta nyt ei ei enää piiloteta kassakaappiin niitä papereita kuten

puhemies muistan täällä keskusteltiin euroaluehan toteutui sitten suppeana kun ruotsi ja englanti ja niin edelleen jäivät pois silloin muun muassa muistan tehtiin selvitys keskustan toimesta varapuhemies pekkarinen oli siinä vetäjänä ja todettiin että emun toteutuessa suppeana valuuttaunionina myös suomen olisi edullista jättäytyä toistaiseksi emun ulkopuolelle inflaatio ja korkoriskin vastapainoksi kelluva kurssi tai kakkosjäsenyys ja kurinalainen finanssipolitiikka tarjoaisivat suomelle mahdollisuuden edetä samanaikaisesti meille tärkeän emun ulkopuolelle jäävien maiden kanssa arvoisa puhemies tämä oli oli tasapainoinen hyvä esitys me hävisimme sen silloin olisimme katsoneet ruotsin kanssa tilannetta paremmin nyt on kysymys siitä mihin emu nyt kehittyy menemmekö markkinakurin suuntaan vai menemmekö tiiviin tiiviin unionin suuntaan todellakin kun euta kehitetään niin puhutaan syvemmästä aidosta tai tai tiiviimmästä euroalueesta kun näitä suunnitelmia nyt raaputtaa vähän tarkemmin niin helposti tullaan siihen kysymykseen että yhteisvastuu lisääntyy tavalla joka ei ole suomen etujen

arvoisa herra puhemies kyllä eurojäsenyydestä on suomelle ollut hyötyä se on tuonut meidän talouteemme vakautta ja ennustettavuutta se on hyödyttänyt vientiyrityksiämme ja lukuisia meitä asuntovelallisia joille korkotaso on pysynyt varsin matalana silti pitää totta kai tunnustaa ettei tämä mikään täydellinen luomus ole

olisi hyvä vain tunnustaa se että että hallituksessa on pakko kantaa vastuuta näistäkin asioista niin kuin perussuomalaiset ovat nyt joutuneet huomaamaan tässä ja monessa muussakin asiassa

kyllä kansan äänestyksen paikka voi olla nyt lähitulevaisuudessa kun sitä ei ole tähän mennessä tästä asiasta järjestetty eli kannatan kyllä tätä tätä aloitetta mutta ennen kansanäänestystä mielestäni pitää tehdä kyllä tavattoman huolellinen ja riippumaton selvitys eron vaikutuksista ja myös sitten siitä toisesta vaihtoehdosta että jatketaan tässä tässä liittovaltiokehityksessä mikä on se toinen vaihtoehto

jakaisin mielelläni tuon valtiovarainministerin näkemyksen siitä että tässä ei olla menossa kohti liittovaltiota mutta ikävä kyllä tuossa viiden puheenjohtajan raportissa ja ennen kaikkea sitten komission tiedonannossa jossa kerrotaan millä tavalla noita raportin

talous ja rahaliittoon etenemistä eli etenemistä kohti keskitettyä talous rahoitus fiskaali ja poliittista unionia on toki aivan selvää että tällaiset pitkälle menevät ehdotukset kuten yhteiset budjetit valtiovarainministeriöt ja valtiovarainministerit vaativat perussopimuksen muutoksia siinä mielessä kun tullaan tähän kansalaisaloitteeseen niin toki sitten siinä vaiheessa jos tällaisia suuria rakenteellisia uudistuksia ollaan emuun tekemässä silloin on varmaan se oikea paikka kansanäänestykseen

täällä on pahoiteltu sitä että suomessa ei aikoinaan järjestetty kansanäänestystä euroon liittymisestä niin kuin tanskassa ja ruotsissa ja ja että britannia on jäänyt myös euron ulkopuolelle no se mikä erottaa meidät näistä valtioista on meidän turvallisuuspoliittinen asema me olemme paljon idempänä kuin mikään näistä mainitsemistani euron ulkopuolelle jääneistä valtioista ja minun käsitykseni on se että syy siihen että suomi liittyi ensin eu jäseneksi ja että innolla ja etureunassa lähdettiin myös euroon mukaan ja sillä tavalla kuin mentiin liittyy näihin meidän turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin me halusimme päättäväisesti osoittaa olevamme osa länttä ja sen takia lähdimme mukaan yhteisvaluuttaan ja pyrimme kaikkiin ytimiin vaikuttamaan tämä oli tällainen identiteetti ja

kaikille ryhmille on tullut vähintään yksi puheenvuoro suurimmille kaksi tässä debatissa siitä syystä sen jälkeen siis lohen jälkeen annan puheenvuoron vielä ministeri stubbille hänellä on kiire eteenpäin sitten jatketaan hänen jälkeensä keskustelua täällä

ja nyt ministeri stubb huomasin että hän käytti äsken vasta ensimmäisen puheenvuoron avauspuheenvuoro ei ollut hänellä vaan lähti edustajilta pyydän sitä anteeksi että annoin liian lyhyen ajan äsken
ei ei mitään ongelmaa arvoisa puhemies tässä oltiin vähän historian syövereissä minusta oikeastaan aika oikealla ja rehelliselläkin tavalla vaikkapa edustaja kantola ja moni muu jotka totesivat että sehän oli mielenkiintoista silloin meidän eu jäsenyyden kynnyksellä kansanäänestyksessä ne jotka kannattivat euta me tämän kautta euroon tai emuun mennä ja sitten taas ne jotka vastustivat sanoivat että kyllä me nyt mennään katsokaa mitä maastrichtin sopimuksessa lukee ja sitten kun meistä oli tullut jäseniä niin ne jotka kannattivat sanoivat että no katsokaa nyt totta kai me mennään kun maastrichtin sopimuksessa näin sanotaan ja sitten ne jotka vastustivat sanoivat että no mutta kun te sanoitte aikaisemmin että näin ei pitäisi tehdä eli tässä oli tämäntyyppistä ajattelua kyllä minä myös uskon että euro itse asiassa oli meiltä turvallisuuspoliittinen valinta valinta sehän oli se linja jonka silloinen pääministeri paavo lipponen rakensi ja ajatuksena oli se että pienen jäsenmaan tuki ja turva on vahvat instituutiot ja myös yhteinen valuutta ja sen eteen tehtiin töitä kyllä minä uskallan väittää että me olemme saaneet ainakin

eteenpäin niin aika useinhan suomen valuutta muodossa tai toisessa on heilahdellut joko suurvaltapolitiikan kultakannan tai muiden valuuttakurssien toimesta ja loppupelissä nyt me istumme sellaisten pöytien ympärillä joskin riippumattoman ekpn kautta

toisekseen viiden puheenjohtajan raportti olen siitä samaa mieltä edustaja essayah ja ehkä edustaja lohi että sehän on visionäärinen aika useinhan eussa tehdään niin niin kuin hyvin tiedätte että puheenjohtajat euroopan parlamentin puheenjohtaja komission puheenjohtaja ikään kuin ampuvat yli ja sitten jäsenmaat jarruttavat sitä ja sen voin kyllä vakuuttaa että viiden puheenjohtajan raportti ei tule sellaisenaan toteutumaan saatikka myöskään ehkä ne avaukset joita komissio on asiaan liittyen viime aikoina tehnyt minä uskon että oikeastaan lähestymistapa pankkiunionin kehittämiseen ja pääomamarkkina unionin kehittämiseen tulee olemaan aika pragmaattinen itse asiassa tässä kehityksessä otettiin suuria harppauksia tämän eurokriisin aikana minusta se kannattaa myöntää mutta seuraavat kehitykset jos ne tapahtuvat tapahtuvat sitten sopimusmuutosten kautta ihan vain tällaisena viimeisenä ehkä pienenä spekulaationa sitä olen vain itse miettinyt kun elämme tätä neljättä teollista vallankumousta ja siihen liittyvää digitalisaation robotisaation tekoälyn kolme d printtaamisen teollisen internetin ja erityisesti blockchain teknologian aikakautta että mikäköhän on valuutoissa se seuraava vaihe koska nyt ensimmäistä kertaa maailmanhistorian aikana meillä syntyy sellaiset sähköiset järjestelmät jotka ovat turvallisia jään sitä ehkä ääneen pohtimaan että mikäköhän on maailman valuuttojen tulevaisuus onko meillä vaikkapa viidenkymmenen vuoden päästä erillisiä kansallisia valuuttoja vai onko meillä jonkinnäköinen järjestelmä blockchain teknologian kautta joka ikään kuin yhdistää ne valuuttakorit jotka meillä tänä päivänä on

arvoisa herra puhemies on tärkeää

haitoista ja siitä mihin suuntaan euroa pitäisi kehittää oli tärkeää myöskin silloin käydä keskustelua kun suomi liittyi euroalueeseen ilman kansanäänestystä itse asiassa silloin oli vähän epävarmaa millainen euroalue tulee tuleeko suppea vai laajempi siitä tuli suppeampi eli ruotsi ei tullut mukaan tanska ei ole mukana iso britannia ei ole mukana sen jälkeen tuli myöskin kreikka mukaan silloin keskusta teki paljon töitä tämän asian kanssa mitä se eurojäsenyys merkitsee miten siinä pitäisi elää äsken viittasin siihen että mauri pekkarisen johdolla tehtiin selvitys ja eduskunnan pöytäkirjoihin lainaan siitä pari kohtaa mikäli emu toteutuu suppeana valuutta alueena siten että suomi on mukana mutta muut meitä lähellä olevat maat jäävät ulkopuolelle muodostuu talouden häiriöihin vastaaminen sopeutuminen meille erittäin vaikeaksi edelleen suomen ongelmia tilanteessa voisivat periaatteessa helpottaa muut talouden joustoelementit palkat hinnat raaka aineet varsinkin kahden ensiksi mainitun osalta historia ei todista joustoherkkyyttä luottamuksen lisääntyessä talouspoliittiseen vakauteen vakauteen tilanne voi muuttua edelleen taloudellisten häiriöiden merkittävien suhdannevaihtelujen vakavien ongelmien tilanteessa johon tulleet häiriöiden maakohtaisuus epäsymmetrisyys muodostaisi suomelle merkittäviä sopeutumisongelmia erityisen suuriksi ongelmat muodostuisivat jos suomen ollessa mukana emussa muut taloutensa taloutensa rakenteelta ja suhdannevaihtelulta samanlaiset maat jäisivät emun ulkopuolelle suomen talouden hallitut joustomahdollisuudet eivät ole kovin suuret uudet merkittävät finanssipoliittiset leikkaukset syventäisivät kansalaisten keskinäistä keskinäistä ja alueellista eriarvoisuutta entisestään ja ja tässähän tultiin johtopäätökseen että jos euroalue toteutuu suppeana niin suomen olisi tässä vaiheessa edullista jättäytyä ulkopuolelle no keskusta hävisi tämän äänestyksen muistan miten silloin täällä keskustelussa pääministeri lipponen ja myöskin sakn puheenjohtaja ihalainen tavallaan lupasivat että kyllä sitten suomella on välineitä sopeutua näihin ongelmiin että me osaamme elää sitten sen mukaan mitä eurossa eläminen globaalissa maailmantaloudessa edellyttää valitettavasti tämä ei ole toteutunut suomessa tällä hetkellä erilaisia näkemyksiä siitä miten euroaluetta tulisi kehittää tulisiko euroalueen euroalueen siirtyä keskitettyyn ohjaukseen eli pankki ja pääomamarkkinoiden lisäksi yhteiseen finanssipolitiikkaan vai riittäisikö tehokas markkinakuri ja miten tulee ratkoa emun eri kehityspoluissa eurooppalaisen talouden rakenneongelmia yleisesti ja ja moraalikadon ongelmaa erityisesti nyt kun euroalueen kehittämisestä puhutaan niin termejähän riittää puhutaan tiiviimmästä euroalueesta syvemmästä euroalueesta todellisesta euroalueesta kun näitä suunnitelmia raaputtaa syvemmältä niin usein joutuu kysymään itseltään ovatko euroalueen jäsenmaat pois lukien saksa suomi ja jotkut muut tällä tiiviimmällä syvemmällä todellisella euroalueella tai

tällä tiiviimmällä syvemmällä todellisella euroalueella talous ja rahaliiton yhteisvastuun lisäämistä ja suurempaa solidaarisuutta enemmän tulonsiirtoja hyviltä huonoille kysymys kyllä tulee mieleen kun lukee viiden presidentin emu suunnitelmia pitää kysyä miksi euroalueen kehittäminen ei voisi olla esimerkiksi ensisijaisesti parempaa sääntöjen noudattamista ja onko olemassa nyt vaara että että voitaisiin mennä tavallaan kohti päällekkäistä ja kahdenkertaistakin yhteisvastuuta ja moraalikadon vaaraa arvoisa puhemies tämä moraalikadon vaara on on iso opetus finanssikriisistä että jos voidaan siirtää vastuuta riskiä toiselle niin sitä helposti tapahtuu finanssisektorilla ja myöskin laajemmin itse asiassa moraalikadon vaara on ehkä tällä hetkellä lähellä euroopan keskuspankin epätavanomaisia toimia monet jäsenmaat ajattelevat että kyllä se ekp sitten hoitaa rahapolitiikalla näitä ongelmia ja monissa etelä euroopan maissa jätetään uudistukset tekemättä tällä hetkellä me näemme että kun kreikassa myöskin portugalissa vähän espanjassakin poliittinen tilanne muuttuu lähinnä siten että vasemmisto tulee valtaan niin sitten ei jaksetakaan viedä näitä tärkeitä uudistuksia eteenpäin sitten tulee todella suuria ongelmia niin kuin on nähty kreikassa niitä valitettavasti ehkä on portugalissakin edessä arvoisa puhemies minä todella kannatan tämmöisiä hyvin keskeisiä periaatteita avoimuutta omavastuuta parempaa hallintoa ammattimaisempaa hallintoa todellakin eu alueella en kannata tällaista laajaa yhteisvastuuta vaan markkinakuriin perustuvaa euroaluetta jos ja kun sitä kehitetään itse asiassa sipilän hallitusohjelma on tässä suhteessa hyvä tässä edustaja lohi jo vähän lainasikin hallitusohjelmaa talous ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta suomen tavoitteena on sääntöperusteinen ja toimiva euroalue jossa jokaisella jäsenvaltiolla itsellään on ensisijaisesti vastuu omasta talouspolitiikastaan samoin jokainen jäsenvaltio vastaa itse veloistaan hallitus pyrkii palauttamaan tämän no bail out säännön emua ei tule kehittää sellaisen talouskoordinaation syventämisen kautta joka johtaisi yhteisvastuun laajentamiseen aikaisemmin valtiovarainministeriön emu raportissa käsiteltiin samaa asiaa ja siitä voi poimia lauseen pyrkimyksestä talouspolitiikan koordinaation jatkuvaan syventämiseen tulisi luopua sen sijaan tulisi tukea jäsenvaltioiden edellytyksiä ottaa vastuu talouspolitiikan päätöksistä tämä on euroalueen iso haaste että uudistukset julkisen talouden tasapainottamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi tehdään jäsenmaissa pitkäjänteisesti on hyviä esimerkkejä irlanti baltian maat jotka ovat hyvällä pitkäjänteisellä ohjelmalla päässeet vahvan talouskasvun suuntaan valitettavasti kaikki maat eivät ole tässä tilanteessa suomessakin pitää nyt tehdä nämä uudistukset joita sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa on talouden tasapainottamiseksi ja meidän kilpailukyvyn lisäämiseksi ketteryyden lisäämiseksi paremmaksi osaamiseksi suomessa vain sitä kautta pitkäjänteisen työn kautta suomen talous voi nousta on tärkeätä että me todella jatkamme euroaluetta koskevaa keskustelua koska siellä on isoja voimia viemässä euroaluetta sellaisen vahvan yhteisvastuun suuntaan joka voi lisätä merkittävästi moraalikatoa tämä moraalikadon tie voi olla itse euron kannalta hyvin haitallinen jopa tuhoisa tie jos jos sille tielle pitkälle

arvoisa puhemies

erittäin matalista ohjauskorkotasoista ekp halusi auttaa saksaa joka maksoi vielä tuolloin yhdistymisensä taloudellista hintaa ja myös vuosituhannen vaihteessa puhjennutta teknologiakuplaa kuviteltiin naiivisti että yksi koko sopii kaikille ja että euroalue kannattaisi integroida yhtenäiseksi alueeksi jossa kaikki ovat yhtä onnellista europerhettä yhteisvaluutta ja keski eurooppaa hyödyttänyt korkotaso aiheuttivat euroalueen reunamaissa kuitenkin asuntokuplia velkaantumista julkista tuhlausta ja liian kapeaa liikkumavaraa talouspolitiikassa

euromaita markkinoitiin riskittöminä ja rahaa lainattiin innolla euro kiihdytti talouden ylämäkeä historiansa alkuvuosina mutta kun ymmärrettiin että koska euromaat eivät voi itse painaa euroja ne ovat pidemmällä aikavälillä maksukyvyttömyysuhan alla tämä hermostutti markkinat ja ajoi useat euromaat rahoitusumpikujaan euro siis kiihdytti nousua alkumetreillä mutta kiihdytti myös talouden alamäkeä kun markkinoilla alkoi olla epävarmuutta euro haittaa korkean hintatason maiden kuten suomen kilpailukykyä ylivelkaantuneilla mailla kuten kreikalla euro ylläpitää velkavankeutta euron tukipaketit ovat pohjaton kaivo koska pieni kreikan kansa ei voi mitenkään maksaa jättimäistä jättimäistä velkaansa italia ja portugali kaatuvat kreikan perässä ja tavallisen kansalaisen kärsimykset kasvavat tavallinen kansa maksaa perussuomalaiset tietävät tämän ja ovat oikeassa euroon liittyessä suomalaiset saivat sammon asemasta pohjattoman kaivon helppoja reittejä ulos taloudellisesta ahdingosta ei ole eurosta on tullut kuuma peruna jota on helpompi heitellä kädestä kouraan kuin tarttua siihen eurokriittiset perussuomalaiset varoittivat tulevista ongelmista nyt myös nobelistit ja pääekonomistit tulevat meidän linjoillemme yksi toisensa jälkeen kasvava joukko asiantuntijoita näkee että oli virhe liittyä euroalueeseen korkeintaan on erimielisyyttä siitä onko euroalueesta eroaminen järkevää juuri tällä hetkellä on kansanvallan kannalta häpeällistä että eurosta ei järjestetty kansanäänestystä eduskunnalle ei edes annettu lakiehdotusta vaan ainoastaan valtioneuvoston tiedonanto nyt tämä tämä vääryys voitaisiin korjata ja pelastaa se mikä vielä on pelastettavissa

arvoisa herra puhemies aivan aluksi tässä puheenvuorossa täytyy korjata edustaja mustajärven väärä todistus täällä siitä että suomi olisi voinut jättäytyä pois evmn tukipaketin maksamisesta yksinään suomihan yritti tämän hallituskauden alussa saada mukaan niin että se olisi tullut auttamaan siihen että kreikka kolmosta kreikan tukipakettia ei oltaisi myönnetty evmn rahastosta me jäimme yksin tässä hankkeessa ja se olisi tarkoittanut sitä että muistaakseni kahden kolmasosan määräenemmistöllä ne olisivat saaneet tämän asian läpi suomen niskuroinnista huolimatta tämän tähden suomi ei lähtenyt vastustamaan yksin kreikan pakettia koska se ei olisi voinut sille tehdä yhtään mitään tämä tieto on tullut meille suureen valiokuntaan virkavastuulla olevilta virkamiehiltä ja tämän pohjalta me itseni mukaan lukien olimme päätöstä tekemässä suuressa valiokunnassa kun tämä prosessi lähti liikkeelle siinä mielessä läikkynyttä maitoa on turha itkeä koska tämä maito kaadettiin mukiin valtiovarainministeri urpilaisen aikana ja silloin tämä viidensadan miljardin evm tukipaketin rahasto kasattiin suomen vastuu siitä oli muistaakseni alle yksi pilkku kahdeksan prosenttia ja sen mukaisesti me nytten vastuulla olemme osallistuneet tähän evm rahastoon siinä mielessä me emme ole antaneet yhtään lisää rahaa kreikkaan emme euroakaan arvoisa puhemies tähän kansalaisaloitteeseen eurojäsenyyden kansanäänestys on hyvä aloite miksi voidaan kysyä vaikka tämän sisällöstä voidaan olla mitä mieltä tahansa on kansalaisdemokratian etu kysyä kansan mielipidettä itsenäisyyttä koskevissa päätöksissä kuten täällä tänään aikaisemmin tullut esille lipposen hallituksessa vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan euroalueeseen liittymisestä ei tehty minkäännäköisiä äänestyksiä vaan pelkästään tiedonanto silloin pidettiin kansan mielipidettä vähäarvoisena me voisimme lisätä ylipäätänsäkin kansalaisten oikeutta kertoa mielipiteensä kaikissa tärkeissä yhteiskuntaa koskevissa asioissa sveitsi on hyvä esimerkki siitä että kansanvaltaisessa demokratiassa myös kansalta voidaan kysyä suoran demokratian keinoin tärkeitä asioita kun sveitsissä aikoinaan silloinen hallitus halusi maan jäseneksi kaksituhatta luvun lopussa niin kansa tyrmäsi tämän euhun liittymisen äänestyksellä onko maa nielaissut sveitsin onko sveitsi irti euroopasta onko sveitsi eristetty kansainvälisestä kaupasta me tiedämme vastauksen että ei tämä ole nyky yhteiskunnassa kuitenkaan se välttämätön

olisin kuitenkin toivonut että me lisäisimme kansandemokratiaa ja kansanvaltaa äänestyksen keinoin suomihan on maailman koulutetuinta kansaa ja onkin syytä kysyä johtaako kansan mielipiteen kuuleminen valtiota haittaaviin päätöksiin sveitsin mallin mukaan näin ei ole käynyt sveitsissähän on tapana kun tulee suoran demokratian kansanäänestyksiä että siellä tulee se ei ja kyllä puolen vahva tietopaketti jokaisen kansalaisen kotiin ja he saavat perehtyä tarkkaan hyvinkin syvällisesti asioihin ennen äänestämistä siinä mielessä toivoisin itse että jos me tässä eduskunnassa aidosti haluamme kuulla kansan mielipidettä me myös annamme siihen heille mahdollisuuden tämä kansalaisaloitetapa mikä suomessa on ei itsessään ole edes verrattavissa sveitsin malliin täällä jokainen kansalaisaloite kyllä tulee tämänkin eduskunnan päätöksen mukaisesti saliin äänestettäväksi mutta kuten tiedämme meillä on puolueet hallitusohjelmat ja muut sidokset jotka määrittävät meidän tapaamme äänestää tässä on kuitenkin se hyvä puoli että monesti tulee näitä niin sanottuja omantunnonvapauksia ja muita poikkeuksia että kansanedustajat saavat äänestää kansalaisaloitteen kohdalla kuten itse parhaaksi kokevat uskonkin että meidän puolueessa tämä on tältä erää täysin jokaisen edustajan itsensä päätettävissä tosin kuten edustaja lohi viittasi täällä

hallitusohjelmassa puhutaan siitä että

tulee pysyä toki sitä ei suoraan siellä sanota siellä kyllä puhutaan siitä että meidän täytyy parantaa euroalueen kilpailukykyä ja euron euron rakennetta mutta ei siellä suoraan oteta kantaa siihen miten tässä tilanteessa meidän tulee suhtautua kun tulee tämmöinen kansalaisaloite tätä ei tullut ajatelleeksi varmaan kukaan silloin kun tämä hallitusmuodostus tapahtui arvoisa puhemies suora demokratia sitouttaa kansan yhteiskunnan toimintaan mikä voisi olla demokratian kannalta parempi vaihtoehto aikana jolloin äänestysinto ja usein jopa luottamus poliitikkoihin laskee mikä on sen parempi keino lisätä ihmisten kiinnostusta yhteiseen päätöksentekoon kuin lisätä kansanvaltaa jos kansalaisaloite olisi se ainoa toimiva elementti mikä suomessa on valittu niin tätäkin lähetystä seurattaisiin tuhatmäärin suomessa valitettavasti suomessa useat kansalaiset eivät usko näiden kansalaisaloitteiden vaikutukseen siinä määrin että he vaivautuisivat vaivautuisivat edes aloitteita seuraamaan siinä mielessä haluankin viedä tämän aloitteen kautta asian pidemmälle meidän täytyisi todella ruveta pohtimaan sitä uskallammeko me ja haluammeko me tulevaisuudessa antaa kansalle oikeuden sanoa kyllä tai ei heitä koskeviin merkittäviin varsinkin itsenäisyyttä koskeviin päätöksentekoihin

puhemies kyllä minun täytyy melkein kysyä että uskonko minä nyt korviani kuulenko oikein että täällä edustaja niikko ihan vakavamielisesti ilmoittaa että perussuomalaiset ovat toimineet oikein suoraselkäisesti tosiasia on arvoisa edustaja niikko ja perussuomalaiset että niinhän tässä taisi nyt käydä että toisin kuin ennen vaaleja sanottiin että yhtään tukipakettia eurooppaan ei enää tehdä niin heti kohta sen jälkeen viime kesänä syntyi uusi tukipaketti se soini ykkönen näin siinä vaan kävi ja perussuomalaiset sen hyväksyivät täällä minulla soinilta helsingin sanomista seitsemästoista ensimmäistä jossa hän kertoo että euromaille ei saa myöntää uusia tukipaketteja kaikesta muusta voidaan neuvotella no kuinka kävi kävi toisin ja tosiasia on eikö olekin edustaja niikko että nyt tässä sitten tämä soini ykkönen vastoin lupauksia syntyi puhemies se mistä minä olen huolissani on se että kun katsoo kreikan tilannetta nyt niin kyllä siellä soini kakkosta pian pukkaa haluaisin tietää

herra puhemies on totta edustaja viitanen että hallitus joutui myöntymään siihen että euroopan vakausmekanismista kreikan kolmas tukipaketti rakennettiin ja sinne annettiin useampi kymmenen miljardia euroa mutta totuudenmukaista on kuitenkin tietää se mistä tämä johtui tämä johtui edellisen hallituksen

me emme olisi voineet sitä kaataa sitä maitoa siitä lasista lattialle vaikka olisimme halunneet tämän tähden on syytä puhua asian oikeilla nimillä ja taustoilla siitä mitkä ovat

puhemies minä olen valitettavasti joutunut usein täällä salissa kysymään äänestäjän kansalaisen kuluttajansuojan perään edustaja niikko ette te puhunut ennen vaaleja siellä hervannan torilla tai täällä helsingin myllypurossa äänestäjille että niin että kyllä me olemme sitä mieltä periaatteessa että ei saa tukipaketteja tehdä mutta emmehän me sitten oikeasti sille mitään voi ja niinhän me tuen annamme näille uusille tukipaketeille silloin olisi pitänyt rehellisesti sanoa että tällainen tilanne voi tulla näitä puheenjohtaja soinin lausuntoja siitä että kaikesta muusta voimme neuvotella mutta emme uusista tukipaketeista muistaakseni aika näyttäviä kampanjoita myös tehtiin tällä letkut irti teemalla ja tämä on vaan tosiasia joka nyt on tunnustettava minusta tuntuu arvoisa puhemies että tänä päivänä tässä salissa

siirrymme puhujalistaan

arvoisa puhemies

hallituksessa ei varmasti olisi tullut semmoista tilannetta kuin nyt on me valitettavasti joudumme korjaamaan

edellisen hallituksen temppuja nyt on onneksi semmoinen hallitus joka toimii jollakin tavalla nimenomaan teidän syystä me

emme sitä tekisi mutta valitettavasti meille on tämmöiset valjaat heitetty sieltä edellisestä hallituksesta ja ei voi kuin valittaa onneksi meillä nyt on semmoinen hallitus joka pystyy pikkusen edes korjaamaan meillä on semmoinen maantieteellinen asema että jo silloin olisi pitänyt huomata että me olemme vielä pikkusen pahemmassa paikassa

mikä neuvottelutilanne tällä hetkellä olisi jos olisimme irti eusta tämän

euroopan ja mikä tuli ukrainan ja krimin kriisin jälkeen

suomi samalla tavalla kuin seitsemänkymmentäviisi neuvottelisi siinä tilanteessa ja olisi todella vahvoilla nyt me olemme juoksupoikana tässä koko euroriipassa ja todellisia maksumiehiä sitten mitä tulee vielä tähän euroon suomi tekee paljon kauppaa

euro on suhteessa dollariin kallis ja

valuutta suomelle varsinkin suomelle koska maantieteellinen asema on tämä meillä on jäänmurtajakustannukset meillä on energiakustannukset aivan toisenlaiset kuin keski euroopassa se tuo meille kustannuksia meille liikennesäännökset tulevat euroopasta muun muassa rekkaliikenne ei tahdo toimia sen minuuttiaikataulun takia keski euroopassa on lyhyet etäisyydet siellä sitä voidaan hoitaa näillä mutta täällä pitkien etäisyyksien maassa se ei yksinkertaisesti toimi annan esimerkin ihan käytännön esimerkin nyt tulee äänekoskelle uusi tehdas se tarvitsee paljon puuta viitasaarelta on sinne matkaa kuusikymmentä viiva yhdeksänkymmentä kilometriä riippuu alueesta kuljettaja pystyy kaksi kuormaa päivässä sinne mutta ei enempää koska on kuljettajan työaikalaki siitä ei ole kellekään ei yrittäjälle eikä sille työnantajalle kokopäiväistä työtä hän ei voi tehdä koska hän veisi sen kolmannen kuorman se ylittäisi työaikalain ja varmasti tulee lappu käteen mikään ei jousta tässä eurossa taikka me olemme liian kilttejä sitten vielä mitä tulee tuohon suomen puolustuspolitiikkaan että nyt me liityimme sinne sen takia että meillä on turvallista ja olemme varmasti siinäkin mielessä eri asemassa kuin ruotsi ja tanska ja nämä suomi oli ainoa maa jota ei miehitetty neuvostoliiton rajanaapureista kaikki muut miehitettiin miten sinä aikana jona oli tämmöinen neuvostoliitto suomi pysyi itsenäisenä turha se on puhua että nyt tarvitaan siihen euta tuo on täysin höpöpuhetta elikkä kyllä me

silläkin alueella ilman sitä euroa itse kannatan ehdottomasti tätä irtaantumista siitä riipasta mikä sieltä on tullut koroista puhutaan miksi ruotsissa ne korot eivät ole niin korkeat miksi tanskassa ei ole korkeat korot euro ja markka rinnakkain toimivat aivan samalla tavalla kuin se ja kruunu ja pikkusen meillä olisi täällä pelivaraa meillä on erittäin jäykät työmarkkinat niin kuin täällä on jo tullut esille se että silloin kun mentiin euroon sanottiin että kyllä niistä sovitaan ja mistään ei ole pystytty sopimaan ja nyt kun puhutaan veropakolaisista niin jos suomalainen rahamies tai sanotaan rikas haluaa veropakolaiseksi niin ei tarvitse helsingistä mennä kuin kahdeksankymmentä kilometriä niin silloin pääsee

arvoisa puhemies aika taitaa loppua kesken

arvoisa herra puhemies suomi liittyi tosiaan euroalueeseen niin kuin tässä keskustelussa on toistettu jo useita kertoja ilman ilman kansanäänestystä ja ilman laajempaa kansalaiskeskustelua kansalaiskeskustelua silloin kun suomen eurojäsenyyttä valmisteltiin monet silloin silloin jo vaikuttaneet kansanedustajat kuten esimerkiksi nykyinen varapuhemies pekkarinen ja ja tässä hetki sitten puhunut arvostamani talousvaikuttaja edustaja ala nissilä siihenkin aikaan jo toivat esille niitä mahdollisia riskejä mitä tähän suomen eurojäsenyyteen liittyy kuten tässäkin keskustelussa on todettu monet näistä riskeistä ovat sitten toteutuneet viimeistään tämän edeltävän finanssikriisin myötä ja näiden seurauksia edelleenkin tässä yritämme hoitaa on kuitenkin tähän samaan hengenvetoon todettava että nämä yhteisvaluutan vaikutukset suomeen ovat olleet myös positiivisia tämä meillä vallinnut vuosituhannen alkuvaiheen voimakas talouskasvu oli varmasti osin euroalueen jäsenyyden ansiota on todettava että tämä yhdentynyt valuutta ja sisämarkkina alue auttoivat silloin monilta osin suomalaisia vientiyrityksiä kasvuun ja euroalue sinänsä on ollut myös suomen keskeisimpiä vientimarkkinoita eli tämän johdosta en yhdy kyllä niihin arvioihin joissa on väitetty että suomen jäsenyys euroalueessa olisi ollut kansantaloudelle pelkästään negatiivinen täytyy vielä todeta että korkotaso on pysynyt erittäin vakaana nyt euroaikana monesti aika kultaa muistot ja ne ajat jolloin pitkälti toistakymmentä prosenttia saattoi saattoi kotitalouksienkin asuntolainapapereissa korkoprosentti olla ja näitä aikoja tuskin kukaan kaipaa euroalueen yhteisvaluuttajäsenyyden ansiosta meillä korkotaso on on hyvin vakaa mutta kuitenkin arvoisa puhemies euron ongelmat olemme kaikki huomanneet ja osittain siitä johtuu että tätä keskustelua käydään mielestäni on pelkästään hyvä asia että meillä nyt on nyt on tällainen keskustelu ja keskustelemme tässä nyt avoimesti niistä ongelmista ja hyödyistä mitä eurojäsenyys suomelle on tuonut kuten on todettu suomen kansantalous ja työmarkkinatkaan eivät kyllä ole vielä aivan täysin sopeutuneet näihin eurovaluutan olosuhteisiin koen vahvasti nyt näkyvillä olevan kehityksen tässä jo aikaisemmin viitatun jean claude junckerin suunnitelman viiden viiden puheenjohtajan esityksen jossa euroaluetta ollaan viemässä entistä enemmän ja entistä tiiviimmän tiiviimmän yhteistyön suuntaan hankalana kehityksenä monilta osin jo nyt eurokriisin jälkeen alkanut pankkisääntelyn kiristyminen ja muutoinkin pankkijärjestelmän valvonta ovat vaikuttaneet meidän kansantalouden kehitykseen pidän kyllä hyvänä sitä ja erittäin välttämättömänä että ei enää toistu tällainen tilanne joka meillä tässä muutama vuosi sitten oli käsillä johtuen pankkien voimakkaasta riskinotosta ja ja tavallisten ihmistenkin rahoilla pelaamisesta

siitä syystä on hyvä että meillä valvontaa ja sääntelyä tiivistetään ja kehitetään mutta sillä on ollut omia vaikutuksia myös suomen kansantalouteen tätä sääntelyä tarvitaan mutta pitää löytää sellainen hyvä tasapaino ettemme sitten hankaloita liikaa esimerkiksi yritysten rahoituksen saantia moni suomalainen pk yritys on viime vuosina tästä kiristyneestä pankkisääntelystä johtuen ollut vaikeuksissa investoinneille vaikkakin suomalainen pankkijärjestelmä on tästä kriisistä selviytynyt hyvin meillä oli asiat kunnossa meillä oli oma pesä kunnossa ja hiljattainhan on todettu muun muassa suomalainen merkittävä pankkitoimija op ryhmä on yksi maailman vahvimmista pankeista siinä mielessä kyllä suomen suomen asiat ovat näiltä osin hyvin voimme nukkua yömme rauhassa mutta vaikutuksia suomen kansantalouteen tällä kiristyvällä pankkisääntelyllä on ilman muuta ollut arvoisa puhemies kuten tässä on todettu euroa tulee kehittää euron ongelmat tulee tunnustaa suomi aikanaan valitsi tiensä eduskunnan päätöksellä eurovaluutassa ja sitä tietä olemme nyt taivaltaneet on sanottu että euroalue euro yhteisvaluutta toimii hyvin pitkälti saksan ehdoilla saksahan siitä on hyvin paljon hyötynyt suomen pitää elää kuten saksalaiset elävät jos meinaamme eurovaluutassa pärjätä tämä tämä on todellisuutta mitä nyt elämme suomen pitää todellakin toteuttaa ne rakenteelliset uudistukset joilla niin kansantaloutemme kuin julkisen taloutemme rakenteet rakenteet uudistuvat siten että pärjäämme näissä olosuhteissa meidän pitää myöskin pyrkiä vaikuttamaan euroalueen sisällä siten että tämä kehitys on suomen kannalta mahdollisimman suotuisa

sitten onkin kirjoittanut en kuitenkaan kannata sitä että suomen eurojäsenyydestä tapahtumien tässä vaiheessa enää järjestettäisiin kansanäänestys nähtäväksi jää mitä tietä yhteisvaluutan ongelmat aikanaan ratkaistaan yhteisvaluutta euroon kuuluvilla mailla ei ole valuuttakurssin muutosmahdollisuutta euro toki kelluu suhteessa muihin valuuttoihin kuten esimerkiksi yhdysvaltain dollariin jeniin euroalueen yhdeksäntoista valtion kesken sen sijaan vallitsee kiinteä valuuttakurssi euroalueen valtiot ovat taloudessaan kovin eritahtisia ja tämän vuoksi euroalue ei ole niin sanottu optimaalinen valuutta alue monet euroalueen valtiot tarvitsisivat mahdollisuutta omaan valuuttaan joka voisi markkinoiden mukaan kelluvana joko revalvoitua ja devalvoitua valuuttakurssin muutos on keskeinen hinnoittelutekijä taloudellisen vaihdannan moottori euroalueen valtioista saksa toimii tunnetusti tehokkaimmin ja taloudellisimmin yhteisvaluutasta johtuva hintojen helppo vertailtavuus toimii saksan hyödyksi ja muiden euroalueen valtioiden vahingoksi euroalueella saksan ylijäämää vastaavat muiden valtioiden alijäämät takavuosina selviydyttiin varsin tehokkaasti hankalista tilanteista jopa kolmenkymmenenviiden viiva neljänkymmenen prosentin devalvaatioprosenteilla luvun alkupuolella miten suomi voisi nyt parantaa kilpailukykyään ainakin tarvittavat kymmenen viiva viisitoista prosenttia sisäisen devalvaation tie on vaikea tie mutta ainoa mahdollinen kun omaa rahapolitiikkaa ei enää ole kilpailukykysopimus on tärkeä mutta sen ehkä neljän neljän viiva viiden prosenttiyksikön vaikutus on varsin vaatimaton tarvitaan paljon muita toimenpiteitä nykyinen yksikkötyökustannustemme liian korkea suhteellinen taso on perua vuosien kaksituhattakahdeksan kaksituhattayhdeksän tuottavuuden nousua suuremmasta ansiotason noususta olisi kilpailijamaiden aliarviointia jos emme tekisi yksikkötyökustannusten alentamiseksi määrätietoisia ja nopeita toimia runsaan viiden miljoonan ihmisen kotimarkkinat eivät nosta kansantalouttamme kasvuun vaikka kuinka elvyttäisimme velaksi ainoa mahdollisuus on vientikysynnän lisääminen markkinoita on helppoa menettää mutta vaikeaa vallata takaisin tavoite on selvä yksikkötyökustannuksemme on saatava suhteellisesti laskemaan toinen keskeinen linjaus on julkisen sektorin menojen vähentäminen tällä pyritään lisäämään henkilöresurssien käytön tuottavuutta ja estämään jo nyt korkean kokonaisveroasteen yhä korkeammaksi paljon toivoa voi aiheellisesti asettaa paikallisen yrityskohtaisen sopimisen lisäämiselle toistaiseksi se on sallittua vain järjestäytyneiden työmarkkinaosapuolten kesken työehtosopimusten rajoissa selvää on että yksikkötyökustannusten alentaminen ja julkistalouden laihduttaminen eivät sellaisenaan tuo talouskasvua ne ovat kilpailukykyä parantavia valmistelevia toimia jotka tulevat kukoistukseensa vasta siinä vaiheessa kun kysyntä globaaleilla markkinoilla kasvaa niin että suomenkin kustannustasolla tuotetut palvelut ja tavarat alkavat käydä kaupaksi euroalueella on johdosta jatkunut finanssipoliittisen elvytyksen lisäksi vuosien ajan ennennäkemätön korkoelvytys kun korkotaso on ollut ainakin noin kolme viiva neljä prosenttiyksikköä alle normaalitason tämän lisäksi euroopan keskuspankki on harjoittanut ja harjoittaa edelleen setelirahoituksen luonteista runsastettua rahantarjontaa ekpn rahapolitiikassa on jo vuosia jatkunut niin sanottujen epätavanomaisten rahapoliittisten toimien kasvutrendi arvoisa puhemies ratkaisua euro ongelmiin ei ole näköpiirissä ei ole myöskään näet todennäköistä että eurosta luovuttaisiin yhteisellä päätöksellä sen aiheuttamien suurten hyvinvointitappioiden vuoksi näin ollen vastedeskin kitkutellaan eteenpäin nykypohjalta edessä näyttää olevan pitkä matalan kasvun kausi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies täällä useassa puheenvuorossa on viitattu nimenomaan euron ja emun tulevaisuuteen siitä suuntaviivoja ovat luoneet viiden puheenjohtajan raportissa olevat keskeiset euro ja emu vaikuttajat tässä raportissa esitetään varsin selkeä suunnitelma emun kehittämiseksi liittovaltiokehityksen kärkenä ja on vedetty tietenkin aivan oikea johtopäätös että koko eu varsinkaan erityisesti tässä tilanteessa iso britannia ei tämäntyyppisen hankkeen takana voi olla niinpä tässä raportissa ihan selkeästi halutaan panostaa emuun ikään kuin tämmöisenä liittovaltiokehityksen kärkihankkeena ja sille halutaan sitten kymmenen vuoden sisällä oma budjetti oma valtiovarainministeri verotusoikeus ja verotuksen yhtenäistäminen oma ulkoinen edustus pysyvät yhteisvastuumekanismit

taloudenpitoon valtaa siirrettäisiin jäsenmailta eun yhteisille toimielimille ja tämä tietysti kyllä vaatisi sitten perussopimusten muutosta joten ensi vaiheessa seuraavan parin vuoden aikana on vielä edettävä maksimaalisesti nykyisiä perussopimuksia venyttämällä

viimelokakuinen tiedonanto on sitten ikään kuin se mikä lähtee pikkuhiljaa näitä ajatuksia viemään eteenpäin tässä tiedonannossa näistä lyhyen aikavälin toimenpiteistä todetaan juuri niin kuin tuossa aiemmassa debattipuheenvuorossa sanoin että kaikkia näitä toimia tulee tarkastella askelina kohti kymmenen vuoden kuluttua toimivaa todellista talous ja rahaliittoa etenemistä kohti keskitettyä talous rahoitus fiskaali ja poliittista unionia tähän on myöskin lisätä euromaiden valtiontalouksien kontrollia tiukentamalla näitten nykyisten perussäädösten tulkintaa ja venyttämällä niitä aivan maksimaalisesti näistä esityksistä kenties merkittävin jota tälläkin hetkellä eduskunnassakin joudumme pohtimaan on se miten tämä yhteinen talletussuojajärjestelmä ollaan rakentamassa näen itse tässä kyllä valtavan suuria riskejä koska suomessa toimivat asiansa hyvin hoitavat pankit maksaisivat silloin muiden jäsenmaiden pankkien konkursseja ja myöskin tähän tarvittavat rahat jouduttaisiin keräämään suomalaisilta asiakkailta

eriävän mielipiteen liittyy siihen että kriisinhallintarahastoon haluttiin jo tässä vaiheessa lähteä tekemään näitä valtiontakauksia mikäli jostakin syystä tarvittaisiin lisärahoitusta ennen kuin tämä kriisinhallintarahasto on lopullisesti siirretty yhteisvastuuseen vastustin sitä koska silloin kun kriisinhallintarahastoa lähdettiin alun perin laittamaan pystyyn todettiin että tarkoitus nimenomaan on että jäsenvaltiot eivät missään vaiheessa joudu missään olosuhteissa ottamaan vastuullensa

eurooppalaisen pankkisektorin tervehdyttämisessä tällaisen vastaavanlaisenhan me koimme suomessa sisäisesti yhdeksänkymmentä luvun alussa mutta aivan vastaavan tyyppinen voisi sanoa savotta on edessä meillä eurooppalaisittain keski euroopan ylimääräisen pankkisektorin siivoamisessa arvoisa puhemies euroopan unionin kehittäminen liittovaltioksi ei ole eurokriisin ratkaisu vaan päinvastoin mielestäni syventää näitä ongelmia yhteisvastuun lisääminen heikentää jäsenmaitten omaa vastuuta omasta taloudestaan sen sijaan pitäisikin keskittyä tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoiden parantamiseen yhteisin säännöin joiden avulla myöskin sitten markkinatalous voi toimia kuluttajien eduksi silloin kun markkinat toimivat terveellä tavalla niin jäsenmaan heikko taloudenhoito johtaa sen korkojen nousuun ja investoinnit suuntautuvat sitten niihin jäsenmaihin joissa tuotanto on tehokasta ja asiat hoidetaan parhaalla tavalla yksi suurimmista ongelmistahan tässä euron lyhyen historian aikana on ollut nimenomaan se että emu järjestelmä on taannut samanlaisen korkotason saksalle ja kreikalle ja todellakin jopa markkinat vähän aikaa elivät tällaisessa illuusiossa että näitten maitten korkotaso olisi sama talouden yhteisvastuun lisäämisen sijaan tulee siis vahvistaa ja avata pikemminkin näitä yhteismarkkinoita joissa yritykset voivat voivat toimia tasapuolisilla säännöillä näitä näkymiä avaa myöskin valtiovarainministeriön työryhmän arvio euroopan talous ja rahaliiton kehittämistarpeista ja siinä asetetaan vaihtoehdoksi komission mukaisesti keskitetyn ohjauksen emu ja toisaalta markkinakuri emu täällä edustaja ala nissilä jo viittasikin näihin vaihtoehtoihin

eurooppalainen yhteinen työttömyysvakuutusjärjestelmä jolla sitten ylijäämämaista siirrettäisiin rahoitusta alijäämämaihin tämä olisi juuri tämmöinen niin sanottu automaattinen vakauttaja no meidän on hyvin helppo ymmärtää minnepäin se raha siirtyisi pohjoisesta etelään markkinakuri emussa puolestaan sitten nämä jäsenvaltiot ovat vastuussa omasta talouspolitiikastaan ja sen seurauksista markkinoitten toimiessa jäsenmaitten heikko taloudenhoito johtaa valtionvelan korkojen nousuun ja taas toisaalta hyvä taloudenpito korkojen laskuun markkinakuri emu pakottaisi jäsenmaat pitämään huolta yritystoiminnan edellytyksistä ja turvallisuudesta toimivasta infrastruktuurista koulutetusta työvoimasta ja sen innovatiivisuudesta innovatiivisuudesta ja silloin nämä investoinnit suuntautuisivat tosiaankin niihin jäsenmaihin joissa tuotanto on

sen tähden näen tärkeänä että kun keskustelemme tästä euron tulevaisuudesta niin ei voi tavallaan käydä erillään siitä mikä ylipäätänsä on koko eun tulevaisuus ja ja koko sen järjestelmän tulevaisuus ja siinä mielessä näitä keskusteluja tulisi käydä käydä rinnan kun mainitsee sanan liittovaltio niin poliitikkona saa hyvin helposti maineen siitä että yrittää pelotella kansalaisia mutta monet liittovaltiomyönteisetkin tutkimuslaitokset ovat todenneet että eun nykysuunta jossa kriisitoimien varjolla hivuttamalla ajetaan liittovaltiota ja vallan keskittämistä komissiolle siihen että eun legitimiteetti kansalaisten silmissä häviää on todellakin vakavaa jos ihmisille tulee sellainen olo että loppujen lopuksi on aivan sama ketkä kansallisissa hallituksissa istuvat jos kuitenkin olemme pakotettuja toteuttamaan komission näköistä ja vetoista talouspolitiikkaa joka heijastuu sitten totta kai sinne finanssipolitiikan puolelle mutta myöskin hyvinvointipolitiikan valintoihin siinä mielessä kun keskustelemme emusta kun keskustelemme eurosta keskustelemme todellakin demokratiasta keskustelemme ihan oleellisesti siitä minkälaisen hyväksynnän kansalaiset antavat eulle ja sille järjestelmälle jota olemme tätä kautta

ja yhteisvastuullistamisen sijasta jäsenmaitten omilla ponnistuksilla ja siinä mielessä toivon että tämän kansalaisaloitteen johdosta pääsemme täällä eduskunnassa edelleen keskustelemaan eun ja emun tulevaisuudesta lämmin kiitos vielä kerran tästä kansalaisaloitteesta

herra puhemies suomi on pieni maa euroopan koillisnurkassa tätä on maantieteellisesti mahdotonta muuttaa ei edes saksa tai iso britannia kahdeksankymmentä tai kuudellakymmenellä miljoonalla asukkaallaan ole riittävän suuri saadakseen äänensä kuuluviin yksinään tai yksinään vaikuttamaan maailmassa suomella on vielä vähemmän vaikutusvaltaa ilman kansainvälisiä järjestöjä siksi olen aina ollut sitä mieltä että suomen tulee olla mukana kaikissa demokraattisissa kansainvälisissä järjestöissä eussa ja eurossa mukana oleminen mahdollistaa meidän painimisemme isommassa sarjassa brittiläiset sanovat suomi on ainoa pohjoismaa

arvoisa puhemies kansalaisaloitteen alullepanija paavo väyrynen totesi ylelle tammikuussa kansanäänestys vie vuosia meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi kun talous on niin huonossa kunnossa kuin se on ja euroalue on kehittymässä nopeaa vauhtia velkaunioniksi ja liittovaltioksi ja ja hänen mukaansa päätarkoitus on niin kuin tietenkin onkin se että suomi irrottautuisi euroalueesta ajankohtaiseksi tämän pääpointin tekee se että koko euroopan unionin päätöksentekojärjestelmää ollaan muuttamassa olennaisesti ja se kaventaa edelleen suomen taloudellista ja valtiollista itsenäisyyttä valitettavasti tämä prosessi on jo hyvin pitkälle edennyt ja hintana siitä on yli kaksikymmentä miljoonaa työtöntä euroopassa ei tullut euroopan unionista työväen paratiisia niin kuin aikoinaan liittymisen yhteydessä ay johtajat vakuuttivat sitten muutama sana niistä asioista mitä täällä keskustelun aikana on nostettu esille ensinnäkin tämä että euroopan unioni lisää turvaa ja on nimenomaan turvallisuuspoliittinen ratkaisu minusta täällä sanoi edustaja hakkarainen aivan oikein sen että meillä on tuhatkolmesataa kilometriä yhteistä rajaa ainoa sotaan osallistunut neuvostoliiton naapurimaa jota ei miehitetty jos ajatellaan euroopan unionissa ja muuten sitä minkälaiset maat ja millaisten maiden poliitikot tai sotilashenkilöt neuvovat meitä siellä on tanskalaisia norjalaisia ja virolaisia viime sodissa viron yli mentiin idästä ja lännestä norjan miehittäminen kesti muutaman viikon ja tanskan miehittäminen peräti vuorokauden niin että kauhean paljon ei tämmöisiä neuvojia kannattaisi kuunnella lissabonin sopimuksessa on avunantolauseke mutta kannattaa muistaa että sinne on erityisesti itävallan mutta myöskin suomen tahdosta saatu poikkeus että ainutlaatuinen kansallinen asema voidaan ottaa huomioon pakolaiskriisin ratkaisu osoitti kyllä mikä merkitys kahdenkeskisellä yhteistyöllä ja neuvotteluprosessilla suomen ja venäjän välillä oli jos me neuvottelisimme pakolaiskriisistä vielä eun kautta niin ongelma olisi räjähtänyt silmille jo aikoja sitten ja jos puhutaan eun yhteisestä politiikasta niin minä olen myöskin siitä aika lailla varma että siinä vaiheessa kun eun pakotteita tai myöhemmin aletaan purkaa niin saksalaiset ja ranskalaiset ovat venäjällä tehneet bisnestä jo kauan aikaa ja toivottavat suomalaiset sitten jälkijunassa tervetulleiksi arvoisa puhemies vielä kreikan tilanteesta kun sitä on on yritetty sysätä syrizan päälle tosiasiahan on että kreikassa hallitsivat sosialistit paikalliset sosialidemokraatit ja paikalliset kokoomuslaiset vuosikymmeniä sotilasjuntan jälkeen vuorotellen padandreoun ja karamanlisin suvut laittoivat sen maan aivan kaoottiseen tilanteeseen vuosikymmeniä kestävä korruptio johti sitten siihen surulliseen kehitykseen mihin se johti kreikka otettiin mukaan vaikka nämä hatusta tempaistut emu kriteerit eivät täyttyneet silloin aukesivat kreikkalaisille velkataivaan portit ja myöhemmin myöskin suomelle velkahelvetin portit ja tässä integraatiossa on kyllä aivan sama tapa toimia kuin nato integraatiossa kun otetaan uusi askel niin aina seuraava askel kielletään jos ollaan niin mihinkään välitilaan euroopan unioni ei voi jäädä se joko hajoaa tai sitten siitä tulee liittovaltio ja kun ajatellaan sitä kuinka kaoottinen tilanne euroopan unionissa on niin kyllä tämä eun tunnuslause moninaisuudessaan yhtenäinen on aikamoinen paradoksi

aikoinaan sanonut suora lainaus hänen teksteistään euroopan kansoja pitäisi ohjata kohden supervaltiota niin että niiden kansat eivät ymmärrä mistä on kysymys tämä voidaan saavuttaa toinen toistaan seuraavilla askeleilla joista jokainen on puettu taloudellisen päämäärän muotoon mutta jotka väistämättömästi ja peruuttamattomasti johtavat liittovaltioon tämä kehityssuunta on täysin selvä ja kiistaton ja ja enemmän minä arvostan niitä poliitikkoja jotka rehellisesti sanovat että heidän tavoitteenaan on liittovaltio kertovat oman poliittisen linjansa ja toimintatapansa mutta niitä minä en ymmärrä enkä arvosta ollenkaan jotka tietävät hiljaisesti tämän mihin tämä tulee johtamaan mutta sitten kiistävät nämä kaikki

arvoisa puhemies tämä kansalaisaloite tähtää kansanäänestyksen järjestämiseen tuskin perustuslakia uudistettaessa tiedostettiin miten nopeasti maailma muuttuu kun ajattelemme kansalaisaloitteen allekirjoitusten hankkimista sen vaikeutta tai sen helppoutta media toiminnallaan mitä voimakkaimmin vaikuttaa kansalaisaloitteen kiinnostavuuteen näyttääpä mediajulkisuus itse asiassa olevan ratkaisevaa allekirjoitusten karttumisessa olenkin pohdiskellut onko vaadittu viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen määrä aloitteeseen juuri kansanäänestyksestä aivan liian alhainen nykyisen tekniikan ja sometuksen aikana lähidemokratian tueksi tehtyyn kunnanjäsenten aloitteeseen neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä tarvitaan vähintään neljä prosenttia kunnan viisitoista vuotta täyttäneistä asukkaista tulisiko tämä sama suhde olla myös valtiollisissa kansalaisaloitteissa ainakin neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämiseen tähtäävässä aloitteessa nyt vaaditun noin yksi pilkku kaksi prosenttia äänioikeutetuista sijaan kolmin tai nelinkertainen määrä allekirjoituksia arvoisa puhemies uudelle edustajalle on on ollut erittäin mielenkiintoista seurata hyviä puheenvuoroja eurosta rahaliittoon liittyviin ongelmiin tulee kyllä määrätietoisesti löytää ja pyrkiä löytämään ratkaisua neuvoa antavalla kansanäänestyksellä ne eivät valitettavasti kyllä ratkea

arvoisa puhemies muutama täydennys siihen mitä sanoin aikaisemmassa puheenvuorossani

keskustelun yleissävy euroon liityttäessä oli pohdinta siitä miten meidän käy jos meillä on lama ja suurissa eu maissa ei ole lama silloin olimme juuri kokeneet yhdeksänkymmentä luvun alun erittäin pahan laman en muista että kukaan olisi siinä keskustelussa tuonut esille sellaista mahdollisuutta että jotkut toiset maat ovat pulassa ja me mietimme olemmeko valmiita auttamaan silloisessa keskustelussa enemmänkin etukäteen valitettiin sitä että jos me olemme joskus pulassa niin tuskin meitä autetaan edustaja huhtasaaren kanssa olen yhdestä asiasta samaa mieltä kyllä kun rahaliittoa tietyllä tapaa kaunomaalailtiin ennen tätä päätöstä tehtäessä kyllä se oli joillekin fixe idee minä myöskin sain sen vaikutelman siitä huolimatta myöskin kriittistä keskustelua käytiin sen voi tarkistaa lukemalla niiden eduskuntakeskustelujen pöytäkirjat aivan eri asia on kuitenkin se että me emme palaamaan rahaliittoa edeltävään tilanteeseen sillä että päätämme erota eurosta kun on hypännyt liikkuvaan veneeseen joka on ulapalla niin ei laiturille pääse sillä tavalla että hyppää siitä veneenlaidan

sanoin äskeisessä puheenvuorossani etten pysty kuvittelemaan sitä että euroero voisi tapahtua ilman vielä suurempaa taloudellista mullistusta kuin olemme viime vuosina jo kokeneet ja olen oikeasti tätä mieltä muistakaamme nyt se että globaalin finanssikriisin laukaisi pienehkön pankin lehman brothersin konkurssi yhdysvalloissa sen vaikutukset tuntuivat koko maailmassa ja sen jälkimainingeista vieläkin kärsimme kreikan bkt on suuruusluokkaa puolitoista prosenttia eun bktsta kreikan kriisi on heijastunut koko eurooppaan myös meihin

yksi pointti joka ei mahtunut ensimmäiseen puheenvuorooni on se että olen sitä mieltä että ne eun vahvistamistoimet joita tarvitaan jotta rahaliitto toimisi jatkossa kunnolla sisältävät myöskin sen että tarvitaan uusia keinoja koota eun omaan budjettiin varoja pidän hyvin epäviisaana suomen hallituksen ja itse asiassa suunnilleen kaikkien suomen tähänastisten hallitusten ja useimpien muidenkin eu maiden hallitusten nihkeyttä sitä kohtaan että luotaisiin uusia tapoja koota rahoja suoraan eun budjettiin tällaisiahan on ollut esillä esimerkiksi finanssitransaktiovero ja lentoliikenteen polttoainevero mielestäni näitä pitäisi vakavasti harkita

käytetty kaunomaalailevia puheenvuoroja siitä miten hienoa olisi jos emme olisi eun jäseniä vaikka päätöksenteossa on monia ongelmia aivan niin kuin suomessakin on monia ongelmia en ole läheskään kaikista suomen päätöksistä samaa mieltä en myöskään läheskään kaikista eun päätöksistä en silti eroaisi suomesta enkä ehdottaisi oman kotikaupunkini tai kotimaakuntani eroamista suomesta palautan mieleen vielä tämän perusasian eli rauhan ja vakauden turvaamisen kyllä olen aika vakuuttunut siitä että esimerkiksi siinä vaiheessa kun venäjä liitti krimin itseensä ja aloitti sodan itä ukrainassa meillä suomalaisilla olisi ollut todella paljon epävarmempi olo jos emme olisi eun jäseniä

veronkierrosta hallitus on tänään julkaissut sen työryhmän jonka pääministeri lupasi parlamentaarisen työryhmän olen hyvin pahoillani ja pettynyt siihen että sen toimeksianto on rajattu vain laittomuuksien torjuntaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan ymmärsin pääministerin lupaavan että se kattaa myös niin sanotun aggressiivisen veronkierron eli eli että tehtävänä on myös tukkia sekä suomen omin toimin että eun kautta ne porsaanreiät joiden kautta tapahtuu tämä niin sanottu aggressiivinen verosuunnittelu

arvoisa puhemies suomessa on järjestetty kansanäänestyksiä hyvin harvoin

mainostettua menestystarinaa kun suomi otti euron käyttöön ei nykyisen kaltaisia tai ainakaan nykyisen laajuisia ongelmia ennakoitu se luonnollisesti tiedettiin että suomen itsemääräämisoikeus kaventuisi merkittävästi markasta luopumisen myötä edustaja sarkkinen totesi tänään aloituspuheenvuorossaan että talouskurikriteerit ovat olleet euroalueen ongelmien aiheuttajia mutta itse asiassa ongelmia on pikemminkin aiheuttanut sovittujen sääntöjen noudattamatta jättäminen muun muassa kreikka otettiin alun perin mukaan euroalueeseen vääristeltyjen tilastojen perusteella väärinkäytöksiä katsottiin eurohuumassa läpi sormien sääntöjen rikkominen on valitettavasti jatkunut siitä lähtien vaikka monet suomen talouden sisäiset ongelmat johtuvat paljolti taloutemme kulurakenteesta ja rakenteelliset uudistukset ovatkin välttämättömiä on myös tässä keskustelussa tuotu esiin matala korkotaso eräänä merkittävänä euroalueen hyötynä kuitenkin esimerkiksi myös euroalueeseen kuulumattomassa ruotsissa korkotaso on matala joten perustelu euron mukanaan tuomasta korkohyödystä ontuu tältä osin en myöskään katso euron olevan ratkaisu suomen kysymyksiin kuten muun muassa edustaja kantola aiemmin tänään esitti asian olevan turvallisuuteemme liittyvät kysymykset on ratkaistava aivan muilla keinoilla valitettavasti viime vuosina euta on viety kiihtyvään tahtiin kohti liittovaltiota joiltakin osin ehkä pakon edessä mutta monelta osin ideologisista syistä britannian mahdollista eu eroa kesällä käsittelevä kansanäänestys osoittanee eun kehityksen laajat suuntaviivat vaikka britannia ei kuulu euroalueeseen on eu ja euroalueen toimintaa kohtaan esitetty voimakasta kritiikkiä halki euroopan kritiikki koskee raha ja talouspolitiikan lisäksi oikeutetusti muun muassa maahanmuuttokriisin hoitoa yleisesti onkin nähty etteivät eun laajuiset ongelmanratkaisumekanismit toimi aina kovin hyvin koko euroopan alueella arvoisa puhemies aiheeseen liittyvää keskustelua on syytä käydä meillä suomessakin ja tämä kansalaisaloite on toiminut ansiokkaana keskustelun herättäjänä ainakin täällä eduskunnassa sivumennen sanoen tämä keskustelu on kaiken lisäksi ollut yllättävän hyvähenkistä vaikka selvästi meillä mielipide eroja onkin on myös muistettava että on esitetty järjestettäväksi kansanäänestys siinä ei ainakaan suoraan vaadita suomen eroa eurosta saati eusta arvoisa puhemies meidän päättäjien on syytä kuunnella aidosti ja tarkalla korvalla kansan mielipidettä vaikka tietenkin myös puolueetonta tietoa euroeron seurauksista tarvitaan vielä lisää tähän asiaan viitataan myös kansalaisaloitteessa koulutettuna kansakuntana ja seurauksista hyvin informoituina suomalaiset osaavat kyllä muodostaa tästäkin asiasta järkevän näkemyksen jota päättäjien tulee kunnioittaa arvoisa puhemies kansalaisaloitteessa esitetty kansanäänestys toisi koko kansan näkemyksen eduskunnan tietoon ja tällä perusteella kannatan kansanäänestyksen järjestämistä

arvoisa puhemies euroeroon liittyisi merkittäviä taloudellisia ja muita riskejä ja mikäli olen ymmärtänyt oikein ei yksikään eduskuntapuolue ei myöskään perussuomalaiset ole esittänyt euroeroa tästä näkökulmasta katsottuna kansanäänestyksen järjestäminen olisi ongelmallista enkä sitä tässä tilanteessa kannata

oltava aktiivinen raha ja talousliiton kehittämistyössä olennaista tässä työssä on rakenteellisiin heikkouksiin puuttuminen pankkisektorin sääntelyn parantaminen sekä finanssipolitiikan koordinaation johdonmukaisuus arvoisa puhemies aivan kuten edustaja viitanen puheenvuorossaan totesi suomen talouden nykyisiä ongelmia ei voi kuitenkaan kaataa yksin eurojäsenyyden tai euroalueen syyksi samaan aikaan kun keskustelemme euroalueen valuvikojen korjaamisesta on keskusteltava myös suomen harjoittaman talouspolitiikan järkevyydestä

ei ole entä onko järkevää leikata esimerkiksi harmaan talouden torjunnasta kun harmaa talous veronkierto ja talousrikollisuus ovat merkittäviä ongelmia suomessa ja euroopassa ja aiheuttavat suuria menetyksiä julkisille talouksille vastaus tähänkin on että ei ole

arvoisa puhemies

että ruokakassin hinta halpenisi myös oltaisiin kansainvälisiä ja ei jäätäisi kehityksestä jälkeen no ruokakassin hinta ei kovin paljoa ole halventunut jos ajatellaan meidän tuottajiemme maanviljelijöiden tilannetta tällä hetkellä niin se on miltei katastrofaalinen eli silloin tässä eu huumassa neuvoteltiin jotakin huonosti myös tuottajien kannalta koska tilanne on tällä hetkellä tämä käsillä oleva kansalaisaloite ehdottaa kansanäänestyksen järjestämistä suomen jäsenyydestä euroalueessa aloite on kerännyt noin viisikymmentäkolmetuhatta nimeä ja siihen on jo kannatuksen vuoksi suhtauduttava täydellä vakavuudella kuten kansalaisaloitteesta käy ilmi suomi liitettiin euroalueeseen vuonna eduskunnan päätöksellä tällöin ei järjestetty eikä eduskunnalle annettu edes lakiehdotusta vaan valtioneuvoston tiedonanto euroalueen ongelmien myötä monet tahot ja henkilöt ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä tapaan miten suomi euroon aikoinaan liittyi ja tämän kysymyksen voisi esittää silloiselle hallitukselle ja sen jälkeisille hallituksille miksi ei silloin kansanäänestystä maastrichtin sopimuksessa suomi ja ruotsi ilmoittivat päättävänsä euroalueeseen kuulumisesta erikseen kuitenkin vain ruotsissa järjestettiin kansanäänestys minkä tuloksena ruotsi jättäytyi talous ja rahaliiton ulkopuolelle

on oltu osittain tyytyväisiä kuitenkin kaksituhatta luvulla täällä suomessa suomen talousvaikeuksien alettua euron kritiikki on kasvanut ja vaatimukset euroalueesta irtaantumiseen voimistuneet maamme taloutta vaivaa kuitenkin moni muukin ongelma kuin euro rakenteellisten ongelmien ratkaisu työttömyyden vähentäminen ja talouden ehostaminen rakenteellisilla uudistuksilla on tällä hetkellä hallituksen prioriteetti ei spekulointi eurosta eroamisella ainoastaan kuten ministeri soinikin on todennut muutamassa vuodessa on tapahtunut maailmanlaajuisesti niin paljon että

jossa ennen olimme emme enää voi palata ei ole mahdollisuutta kaikki on muuttunut ydinasia kansalaisaloitteessa on siis se että viisikymmentäkolmetuhatta kansalaista haluaisi kansanäänestyksen euroalueessa olosta tämä kansanäänestys olisi neuvoa antava elikkä vielä kysymys kuuluu miksi kansanäänestystä ei järjestetty silloin kun sen aika oli mutta mitä vanhoja muistella koska nyt eletään tätä päivää ja tässä tämä kansalaisaloite yleensä on sellainen mitä perussuomalaiset kannattavat koska kansan äänen pitää kuulua ja kansanäänestyksiä ei kuten edustaja savio tässä mainitsi kovin usein pidetä vaikka olisi tarvis kuitenkin kiitän kansalaisaloitteen alullepanijaa paavo väyrystä tästä aloitteesta se on tärkeää että tätä keskustelua käydään myös kansanäänestyksen merkityksestä ja terveisiä sinne lehterille parlamentaarikko väyryselle olen jo toista kautta istumassa samassa työhuoneessa mikä teillä on ollut kansanedustajana ollessa kiitos

arvoisa

euroopan yhteisestä puolustuksesta ja se todella on näyttänyt kyntensä miten on käynyt euroopan suurkaupungeissa terrori iskuja jatkuvaa mellakointia niitä on kohta täällä suomessakin täysin euroopan ansiosta tämä on kohta ja osaksi jo on niin kuin troijan hevosen kautta miehitetty maa samalla tavalla kuin itä eurooppa nyt vain muslimien toimesta se siitä puolustuksesta me perussuomalaiset olemme ainoa puolue joka on johdonmukaisesti alusta lähtien ollut eu ja eurokriittinen euroon liittyminen oli suomelle virhe joka on käynyt kalliiksi uskon että valtaosa kansasta on tätä mieltä ja heillä on oikeus tulla kuulluksi kansanäänestyksen muodossa monet sellaiset suomalaiset jotka alun alkaen uskoivat euron ja eun ihanuutta hehkuttanutta propagandaa ovat huomanneet että se olikin kupla ja puhallus suomelle ja suomalaisille eurosta on ollut lähinnä haittaa haitta on jäänyt huomaamatta kun taloudessa meni hyvin mutta nyt kun ajat ovat olleet heikot jo monta vuotta euron haitat ovat tulleet näkyviin sekä meillä että muualla euron niin sanotusta menestystarinastahan saamme lukea viikosta ja vuodesta toiseen espanjan budjettialijäämä kasvoi viime vuonna viiteen pilkku yhteen prosenttiin eli selvästi euroopan unionin valtiovarainministerien asettaman neljän pilkku kolmen prosentin rajan yli euromaista kolmen prosentin alijäämän ylittävät espanjan lisäksi ranska portugali slovenia kreikka ja kypros alijäämätavoitteen rikkomisen vuoksi euroopan komissio voi esittää espanjalle sakkoa joka olisi nolla pilkku kaksi prosenttia maan maan bktsta viikko sitten saksan valtiovarainministeri wolfgang schäuble epäili saako kreikka taloutensa raiteilleen tukiohjelman avulla taloussanomien mukaan hän sanoi ettei ole varma siitä toimiiko kreikan kolmas tukiohjelma hänen mukaansa kreikan on vaikea elvyttää talouttaan kun

se ei voi euroalueen jäsenenä devalvoida valuuttaa kreikan euroeron todennäköisyys on noin kuusikymmentä prosenttia arvioi tutkimusyhtiö tutkimusyhtiö eiu raportissaan raportin mukaan on kyseenalaista pystyykö kreikan hallitus toteuttamaan kolmannen tukiohjelman toteuttamiseksi vaaditut toimet arvoisa puhemies aika moni kadunmies olisi tuon arvannut jo jo vuosia sitten ilman talousviisaitten raporttejakin tällaiset luikurimaat kuin kreikka ovat pohjaton kaivo sinne voidaan äyskäröidä vaikka kuinka monta tuhatta miljoonaa euroa eivätkä asiat kummemmiksi muutu eivät ainakaan suomalaisten asiat meillähän on on pelkkä maksumiehen ja sivustakatsojan rooli tässä euroherrojen pelissä euro on yksinkertaisesti kilpailukyvyltään heikko valuutta sillä ole usan dollarin tai japanin jenin arvostusta toisaalta sillä ei myöskään ole pienen maan pienen valuutan ketteryyttä reagoida talouden vaihteleviin tuuliin ei tarvitse katsoa kuin viroon ruotsiin tai norjaan ymmärtääkseen sen arvoisa rouva puhemies euro on ollut meille suomalaisille yhtä suuri menestys kuin esimerkiksi schengen sopimus vapaata liikkuvuutta hehkuteltiin aikoinaan vaikkei passintarkastus kenenkään tavallisen tallaajan elämää varmaan suuresti ollut haitannut nyt näemme että vapaa liikkuvuus tarkoittaa myös rikollisten vapaata liikkuvuutta euroopan unionin päättäväisyys ja kyky säätää päätöksiä voimaan punnittiin viime vuonna kun turvapaikkaturismi alkoi vyöryä sadointuhansin päättäväisyys havaittiin kevyeksi varmaankin satoja kokouksia on kriisin tiimoilta pidetty mitkä ovat tulokset aika laihat eun ulkorajat vuotavat kuin seula on kuitenkin ollut lohdullista huomata että joissakin eu maissa kuten unkarissa kyetään kyetään itsenäiseen päätöksentekoon arvoisa rouva puhemies toistan tähän loppuun sen minkä alussa mainitsin suomalaisilla on oikeus tulla kuulluksi asiassa josta kansalta ei ole missään vaiheessa kysytty kansalaiset eivät tuolloin keväällä päässeet vaikuttamaan edes kansanedustajien välityksellä koska eurojäsenyydestä ei tullut lakiehdotusta pelkällä valtioneuvoston tiedonannolla meidät ujutettiin euroon toivon että kansanäänestys järjestetään kannatan lämpimästi tätä

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty hyvää ja laajaa keskustelua euroalueesta ja tästä kansalaisaloitteesta kaiken kaikkiaan on totta että euron riskit ovat nyt toteutuneet viime vuosina niin meillä suomessa kuin myös koko euroalueella ja ongelmat on tunnistettava positiivisia asioita kuitenkin eurossakin on ollut on ollut aikaa niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa ollut kaksituhatta luvun alkupuolella matalat korot meille suomalaisille ovat olleet kiistatta myönteinen asia mutta se mitä tästä eurosta on puuttunut mielestäni on tämä valvonta ja sääntely nämä olisivat tärkeitä asioita laittaa tänäkin päivänä kuntoon mutta valitettavasti on näin niin kuin edustaja kiviranta omassa puheenvuorossaan kertoi että tällä hetkellä euron ongelmiin ei ole ratkaisua vielä näkyvissä iso kysymys on olemmeko oppineet elämään yhteisessä eurovaluutassa ja päättäjienkin olisi syytä aina silloin tällöin kysyä itseltämme samaa voi kysyä tietysti suomalaiselta työelämältä työmarkkinajärjestöiltä ja kaikelta suomalaiselta kansalta onko meillä taitoa elää tässä yhteisvaluutta eurossa täällä on käyty myös hyvää keskustelua kansalaisaloitetta varmaan voi vähän laajentaa kun puhutaan ulkopolitiikasta turvallisuusasioista täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja on menty kreikankin kriisin alueelle mutta itse kansalaisaloite mielestäni kuitenkin pohjautui tähän euroalueen kysymykseen mikäli kansanäänestys toteutetaan niin lupaan olla mukana äänestämässä ja käydä sillä vielä lisää keskustelua toivon että

arvoisa rouva puhemies vielä lyhyesti sen verran että silloin aikanaan kun suomessa oli se pankkikriisi pankit laitettiin kuntoon väkipakolla sen seurauksena nyt suomessa on esimerkiksi osuuspankki varmasti yksi maailman parhaista keski euroopassa on tällä hetkellä vastaavanlainen pankkikriisi menossa esimerkiksi saksassa ja siellä niin kuin essayah mainitsi tuossa monella pankilla menee todella huonosti no nyt tämä euroopan komissio kun me tarvitsisimme tänne pohjoiseen eurooppaan rahoitusta näistä joilla on huonot pankit ja kiristää rahoitusta täällä pohjois euroopassa me tarvitsisimme nyt kipeästi investointeja muuhun sieltä otetaan ikään kuin kuva ja se siirretään tänne ja vaikutetaan kuinka paljon siitä on meille investointeihin ja muuhun hyötyä

arvoisa puhemies täällä on varmasti käyty salissa pitkä ja monipolvinen ja hedelmällinenkin keskustelu euroalueesta kun tässä juoksin juuri paikalle niin vähän hengästyttää mutta eiköhän kuitenkin sanottua tärkeintä on se että suomella olisi vaihtoehtoja meillä on se vaihtoehto että mennään ajopuuna liittovaltioon meillä on toisena vaihtoehtona se että peesataan sellaisia maita kuin saksa jotka pyrkivät siihen että tätä liittovaltiota ei sellaisena tulisi kuin jotkut maat sitä ajavat kolmas vaihtoehto meillä on sitten tämä euroero mitä kansanäänestyksellä käytännössä pyritään ajamaan tärkeää on ymmärtää se että mikäli euroalueen talouskehitys pysyy pitkään huonona ja suomen talous ei ala toipua on harkittava vakavasti euroalueesta eroamista sillä eurossa pysyminen merkitsisi osallistumista tiivistyvään ja yhteisvastuuseen perustuvaan liittovaltiokehitykseen sekä taloudellisen itsenäisyytemme menettämistä menettäisimme taloudellisen itsenäisyyden samalla tavalla kuin itse olen menettänyt ääneni tänne juostessani jotta voisin sanoa tämän tärkeän asian eli sen että on kolme vaihtoehtoa suomi voi ottaa se on meistä itsestämme kiinni uskallammeko antaa kansalle mahdollisuuden vaikuttaa siihen mikä on suomen taloudellinen ja myös suvereniteettiin liittyvä linja jatkossa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia kyse on huoltovarmuuden turvaamisesta ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista öljyn varmuusvarastointi on on hoidettu aikaisemmin suomessa niin että myös direktiivin varastojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta koskevat vaatimukset on täytetty tämän hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää kansallista lainsäädäntöä niin että komission perustellussa lausunnossa esiin nostamat direktiivin kohdat saatettaisiin aikaisempaa selkeämmin osaksi kansallista lainsäädäntöä mielestäni tämä esitys on kannatettava ja hyvä suomessa öljyn varmuusvarastoja ovat huoltovarmuuskeskuksen omistuksessa olevat valtion varmuusvarastojen öljyvarastot sekä öljyn maahantuojien velvoitevarastot monissa euroopan maissa täytetään minimivelvoitteen mukainen kolmen kuukauden taso mutta suomessa öljyä on varastossa noin viiden kuukauden tarpeeseen suomella on siten kansainväliset velvoitteet selvästi ylittävä taso öljyvarastoja jo tällä hetkellä joten meistä voivat muut euroopan maat ottaa jopa mallia toimivassa varastoinnissa ja työssä huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain kolmannen pykälän mukaan valtion varmuusvarastoja pidetään väestön toimeentulolle elinkeinoelämän toiminnalle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle sekä huoltovarmuutta koskevien suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden kannalta välttämättömistä raaka aineista ja tuotteista

on selvää että samaan aikaan kun huolehdimme varmuusvarastojemme riittävyydestä ja käytettävyydestä velvoitteiden mukaan meidän tulee pyrkiä omavaraisuutemme parantamiseen energian saatavuutemme on tällä hetkellä hyvä mutta aina pitää varautua mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin suomen pohjoinen sijainti kylmä ilmasto ja riippuvuus merikuljetuksista sekä pitkät kuljetusetäisyydet ovat niitä erityispiirteitä jotka vaikuttavat huoltovarmuuden tavoitteisiin ja keinovalikoimaamme suomessa on erittäin korkeasti kehittynyt teknologia ja vahvuuksia mitkä auttavat meitä ylläpitämään kansallista huoltovarmuuttamme energiantuontimme olisi kuitenkin puolitettavissa mikäli hyödynnettäisiin monimuotoisia ja runsaita luonnonvarojamme olisi ymmärrettävä turpeen ja hakkeen käyttö lämmön tuotannossa puu ja olkipohjaiset polttoaineet sekä biokaasun käyttömahdollisuudet nämä ovat ovat hyviä esimerkkejä matkalla lähemmäs energiaomavaraisuuttamme arvoisa rouva puhemies erityisesti sähköntuotannossa tulisi parantaa omavaraisuutta sekä vähentää riippuvuutta venäjän tuontisähköstä valtion tulisi myös tukea kuntien ja yritysten varautumishankkeita esimerkiksi varavoimakalustoon kohdennettavilla avustuksilla huoltovarmuuskeskuksen kautta lisäksi edellä mainitun keskuksen tulisi hankkia ja varastoida siirrettäviä aggregaatteja eri puolille maata näitä voitaisiin tarvittaessa siirtää kriittisiin kohteisiin laajoissa ja pitkäkestoisissa sähkönjakelun häiriötilanteissa puolustusvoimilla olevien aggregaattien käyttökynnystä niin sanottuun siviilikäyttöön tulisi myös madaltaa sähköt saattavat olla poikki myrskyn vuoksi vartin tai useita vuorokausia maatilat ovat yleensä tähän varautuneet omatoimisesti varsin hyvin koska on kyse pakosta ja elinkeinon jatkumisesta muussa varautumisessa on sen sijaan edelleen paljon parantamisen varaa pelastuslaissa on mainittu omatoimisen varautumisen velvoite joka koskettaa niin yrityksiä maatalouksia kuin kotitalouksia ensisijainen keino varautumisessa on parantaa sähkön toimitusvarmuutta sähköyhtiöiden toimesta ja tähän velvoittaa jo voimassa oleva lakikin mielestäni olisi hyvä tehdä myös selvitys kunnilla olevista tarpeista sekä varautumisesta laajamittaisen sähköjakelun häiriötilanteen varalle ja kohdentaa avustuksia edellä mainitun varavoimakaluston hankintaan kotitalouksien osalta sähkön toimitusvarmuus ja siten myös turvallisuus paranee välillisesti edellä mainituin toimenpitein omatoimista varautumista sähkökatkoksiin esimerkiksi aggregaatin hankintaan voisivat kannustaa myös pienemmät vakuutusmaksut sähköyhtiöiden valtion ja kuntien on näytettävä esimerkkiä hoitamalla myös myrskyihin varautumisen parantamisessa oma osuutensa vaikka huoltovarmuuskeskuksen avulla